päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

ja kaikille katsojille ja kuuntelijoille tervetuloa kyselytunnille perinteiseen tapaan kyselytunnilla

edustaja ihalainen olkaa hyvä arvoisa
rouva puhemies olemme huolestuneina seuranneet sitä että hallitus on aikeissa tuoda eduskuntaan ihmisten työsuhdeturvaan ja irtisanomisturvaan liittyviä heikennysesityksiä alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä erityisesti se lisää varmaan turvattomuutta ja eriarvoisuutta selvitystenkin perusteella näillä esityksillä ei ole merkittäviä työllisyysvaikutuksia niiden vaikutus tuottavuuteenkin saattaa haihtua jos niiden seurauksena turvattomuus ja epäsopu työpaikoilla ja eripura kasvaa yhdenvertaisuuden kannalta ei ylimalkaan pitäisi työsuhteen perusehtoja määritellä yrityskoon tai iän perusteella kaikki palkansaajajärjestöt tehystä oajhin ovat vastustaneet tällaisen esityksen antamista hallituksen ei pitäisi nyt tällaista esitystä tuoda eikä haastaa tarpeetonta riitaa ajankohtana jolloin meidän pitäisi suomessa kyetä tekemään hyvää yhteistyötä ja sopuisasti hoitaa asioita tässä mielessä me toivomme että hallitus viisas hallitus ei tällaista esitystä eduskunnalle tuo esitän kohta rakentavan vaihtoehdon tälle esitykselle miten pääministeri suhtaudutte tähän meidän ajatukseemme

arvoisa rouva puhemies hyvää syksyä koko eduskunnalle puolestani myöskin tämä hallituksen esitys joka on nyt ollut lausunnoilla ja tullut lausunnoilta tehdään sen takia että työllistämisen kynnys pienenisi pienenisi nimenomaan niissä kaikkein pienimmissä yrityksissä joissa

riski suurempi riski kuin isommalle yritykselle koska uudelleen sijoittaminen tuossa samassa työpaikassa on paljon vaikeampaa kuin isommassa yrityksessä tämän jälkeenkään ei irtisanominen ole helppoa eikä sen pidäkään olla helppoa vaan siihen pitää olla aina hyvin hyvin vakavat perustelut mitä tähän yleiseen tilanteeseen tulee niin kyllä minusta pitäisi täällä meidän kaikkien edustajien pitää kiinni siitä että että kaikki tällaiset päätökset tehdään jatkossakin huolellisesti harkiten tässä salissa
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies teen nyt konkreettisia ja rankentavia ehdotuksia nimenomaan pk yritysten työllistämiskynnyksen alentamiseksi ensinnäkin yli kuuden miljardin menot työttömyyden hoitamisesta otetaan tietty siivu ja rakennetaan sellainen työllistämisseteli joka madaltaa työllistämiskynnyksiä osaamisen vahvistaminen ekn tuore selvitys osoitti että rekrytointiongelmien ydin ei ole työsuhdeturvassa vaan osaamisvajeessa kolmanneksi meidän pitäisi nostaa arvonlisäveron alarajaa helpottaa pienten yritysten ahdinkoa neljänneksi kannustetaan ja palkitaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista kahdellakymmenellätuhannella eurolla ja viidenneksi tuetaan pk yrityksiä niiden tuskissa niiden ongelmissa muun muassa rekrytointiosaamisessa ja autetaan niitä selviytymään vaikeista tilanteista ja myös rakentamaan parempaa tulevaisuutta arvoisa pääministeri miten suhtaudutte näihin ehdotuksiin jotka väitän ovat työllistävyyden kannalta ehdottomasti parempia kuin irtisanomisturvan heikentäminen joka lisää vain eriarvoisuutta

arvoisa rouva puhemies kiitoksia edustaja ihalaiselle rakentavasta lähestymisestä tähän hankalaan asiaan hallituksella todellakaan mitään aikomuksia aiheuttaa mitään riitoja tässä yhteiskunnassa sopimalla tässä yhteiskunnassa on ennenkin pärjätty ja siihen kyllä kannustan ja toistemme ymmärtämiseen tässä on siis taustalla työllistämiskynnyksen alentaminen eikä eikä mikään muu tämä idea työllistämissetelistä on aikaisemminkin noussut esille no hallituksen vastaus tähän on ollut se että me olemme käyttäneet tätä aikaisemmin passiivista passiivista rahaa sillä lailla että nyt sitä voi käyttää starttirahaan ja palkkatukeen palkkatuesta päästään yritysten tukemiseen me päätimme riihessä että me otamme käyttöön palkkion yritykselle jossa määräaikainen työsuhde muuttuu palkkatukijakson aikana toistaiseksi voimassa olevaksi tämä on toimeenpanovaiheessa yritysten palkkatuen maksatusten käsittelyaikoja lyhennetään ja palkkatuen prosessia yksinkertaistetaan tämä on toimeenpanon alla me teimme paljon päätöksiä mutta nämäkään eivät yksin riitä lisää pitää tehdä

puhemies pääministeri sanoi että tavoitteena on parantaa työllisyyttä ja se on varmasti meidän kaikkien yhteinen tavoite sanoitte myös että asiat pitää tutkia huolella kun luen tuota valmisteltua esitystä joka siis on lähtenyt lausuntokierrokselle ja sen vaikuttavuusarviointeja niin molemmat arvostetut tutkijat sekä antti kauhanen että merja kauhanen tuon hallituksen esityksen vaikuttavuusperusteluissa sanovat että työllisyysvaikutus on epäselvä jos teillä on tiedossanne semmoinen tutkimus joka osoittaa että tämän lain työllistävä vaikutus on varma voisiko sen kirjoittaa tuohon lakiin tai voisiko sen tuoda eduskunnalle tiedoksi koska tähän mennessä sellaista en ole

ihan oikein nostaa esille tämän vaikuttavuuden arvioinnin ja tämä asia on otettava vakavasti se mihinkä me tietenkin tätä myös pohjaamme on palaute yrittäjäkentältä jos kolmekymmentäseitsemän prosenttia pk yrityksistä ilmoittaa että jos tämä laki menee läpi he saman tien työllistävät ihmisiä niin silloin me puhumme merkittävästä määrästä se on se on merkittävä määrä ja sitä ei ole syytä ylenkatsoa eikä myöskään sitä mikä on se rekrytoinnin riski pienissä yrityksissä sen takia me olemme

tämä lakiesitys asettaa työntekijät kovin eriarvoiseen asemaan työpaikan koosta riippuen ja se heikentää irtisanomissuojaa eikä täytä työllisyystavoitteita näin ovat asiantuntijat arvioineet tätä lakiesitystä työelämän laadun kannalta tämä lakiesitys on haitallinen sillä työntekijät eivät jatkossa kenties uskalla enää nostaa epäkohtia esille potkujen pelossa lakiesitystä on perusteltu muun muassa virherekrytointien suurilla kustannuksilla pienissä yrityksissä mutta tähänhän on muutoksia jo tehty työsopimuslakia on muutettu vastikään koeaikaa koskien ja työnantaja voi sopia neljän kuukauden sijasta kuuden kuukauden koeajasta jonka aikana työntekijän työhön sopivuutta voi varmasti arvioida luotettavasti ja pätevästi miksi hallitus haluaa tietoisesti heikentää työmarkkinoiden ilmapiiriä tällaisena aikana tällaisella esityksellä josta ei ole suurtakaan hyötyä mutta haittaa ja ongelmia sitäkin

arvoisa rouva puhemies palaan siihen että tämän tavoite on työllistämiskynnyksen alentaminen pienissä yrityksissä jokainen täällä ymmärtää sen että pienessä yrityksessä rekrytointi on aina suurempi riski kuin isossa yrityksessä ja jos siellä tulee ongelmia siellä ei välttämättä ole mitään toista työosastoa johon tämä henkilö siirretään vaan se on se on oikeasti silloin haaste tämän irtisanomiskynnyksen alentamisen me oletamme vaikuttavan yritysten työllistämishalukkuuteen ja kuten suomen yrittäjien puolelta on ilmoitettu se on kolmekymmentäseitsemän prosenttia minun mielestäni se on syytä ottaa vakavasti en millään lailla väheksy sitä jos sieltä toisesta päästä helpotetaan eli irtisanomista helpotetaan ja sekin on otettava huomioon mutta kyllä

vasemmistoliiton eduskuntaryhmällä samasta aiheesta kysymys sen kysymyksen esittää edustaja andersson
arvoisa puhemies kyllä tämä nyt kuulostaa siltä että hallitukselta taas puuttuvat perustelut kuten ollaan kuultu tätä irtisanomissuojan heikennystä ei tutkijoiden mukaan voida perustella työllisyyden parantamisella eikä myöskään palkkaamisen riskin vähentämisellä jota varten jo on olemassa koeaika jota on pidennetty tämän hallituksen toimesta tämän vaalikauden aikana sen sijaan tässä on kyse yleisestä työehtojen heikennyksestä joka merkittävästi tulee lisäämään epävarmuutta suomalaisessa työelämässä ottaen huomioon että tämä koskee erittäin suurta osaa suomalaisista yrityksistä ja satojatuhansia palkansaajia siksi on täysin ymmärrettävää ja myöskin odotettavissa että ammattiyhdistysliike tähän voimakkaasti sen sijaan kysymys teille pääministeri sipilä on miksi hallitus vie eteenpäin tällaista esitystä josta ei tutkijoiden mukaan ole saatavissa työllisyyshyötyjä mutta joka takuuvarmasti tulee aiheuttamaan vakaviakin työmarkkinakiistoja

vastaan työmarkkinoista

sanotte että tulee näitä jännitteitä totta kai me olemme sen tunnistaneet ja olemme siitä yhtä lailla huolissamme kuin joka ikinen tässä salissa joka vakavasti suhtautuu näihin asioihin mutta yksi syy minkä takia näitä jännitteitä on tässä syntynyt on myös se viestintä mitä julkisuudessa on kerrottu siitä mitä tällä esityksellä haetaan joka tapauksessa jos ihminen irtisanotaan siellä taustalla on oltava työntekijän moitittava käyttäytyminen joka on siinä määrin merkittävää että sen työsuhteen irtisanomista voidaan pitää kohtuullisena seurauksena ja perusteen tulee siis olla asiallinen niin kuin tähänkin saakka niin että irtisanominen on oikeasuhtainen toimenpide me emme siis ole tuomassa tänne mitään sellaista joka olisi kansainvälisten sopimusten vastaista mutta kun tällaista viestiä kerrotaan ja sillä perustellaan sitä vastustusta niin tätä minä olen kritisoinut argumenttien pitää olla oikeat

jännitteiden syy ei ole kyllä viestinnässä jos hallitus ei ole pystynyt tuomaan mitään perusteluja jotka tukisivat hallituksen viestintää siitä että miksi tällaista lakiesitystä viedään eteenpäin missä ovat tutkimustiedot siitä että tällä irtisanomissuojan heikennyksellä saataisiin parempaa työllisyyttä ne eivät ole missään missä ovat todisteet siitä että tällä alennetaan palkkaamiskynnystä onko hallitus arvioinut esimerkiksi koeajan pidentämisen merkitystä tässä suhteessa sen lisäksi luulin itse että pääministeri sipilä oli hallituksessa se henkilö joka vastaa työmarkkinasuhteista pääministerinä se mikä on selvää on se että tämä tulee lisäämään epävarmuutta suomalaisessa työelämässä miten voidaan silloin huolehtia siitä että esimerkiksi epäkohtien esiin nostaminen ammattiyhdistysliikkeessä toimiminen toimiminen tai esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä ilmoittaminen eivät muodostu riskiksi kenellekään työntekijälle meillä on jo nykyisessä lainsäädännössä irtisanomisperusteissa mahdollisuus irtisanomiseen jos työtehtäviä jätetään tekemättä tai niitä tehdään puutteellisesti miksi tällaista lisäheikennystä tarvitaan

tämän tämän irtisanomismuutoksen taustalla on se että työllistämisen kynnys laskee me olemme tehneet kymmeniä ja kymmeniä toimenpiteitä hallituksena työllisyyden edistämiseksi ja tulokset puhuvat puolestaan yli satakymmentätuhatta suomalaista reilusti yli tavoitteemme on saanut jo työpaikan kolmen vuoden aikana ja minusta meidän kaikkien tulee siitä iloita mutta me tarvitsemme hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi seuraavalle tasolle pääsemisen pääsemisen satatuhatta suomalaista pitää saada työelämän piiriin tarvitaan pienempiä toimia ja isompia toimia sen saavuttamiseksi myöskin

ja kolmetoista prosenttia oli eri mieltä viisikymmentäkahdeksan prosenttia oli sitä mieltä että tämä auttaa tuottavuudessa joten kyllä kyllä uskoa on että tämä tekee juuri sen mitä tällä tavoittelemme

arvoisa puhemies edustaja ihalainen esitti muutamia ajatuksia joita perussuomalaisillakin oli vaihtoehtobudjetissa ja tietysti nämä olisi voinut edelliselläkin hallituskaudella ottaa ottaa esille ilmeisesti edustaja ihalaista ei silloin kuunneltu tarpeeksi mutta niitä voi kannattaa olisin oikeastaan nyt kysynyt kun kesällä saimme lukea siitä että hallitus suunnittelee neljän kuukauden työskentelyvaatimuksen poistamista poistamista suomeen tulevilta työntekijöiltä niin että pääsee sosiaaliturvan piirin helpommin niin onko tämä kytköksissä nyt siihen että tällä yritetään helpottaa sitä että jopa työvoima voidaan vaihtaa tämä on kiinnostava kysymys tästä ei olla kuultu hallitukselta mitään kommentteja että miten tämä tämä etenee sitten olisin kysynyt vielä miten varmistetaan se mitä pääministeri sanoi että moitittava käytös tulee irtisanomisperusteeksi toisinaan ainakin itse saan postia siitä että jopa poliittisia mielipiteitä ja muita mielipiteitä pidetään pidetään joissakin työpaikoissa asiattomina elikkä miten varmistetaan se että ihmisiä ei ruveta mielipiteiden vuoksi irtisanomaan tämän uudistuksen vuoksi

selvittämisen kärkihanketta se ei ole kytköksissä näihin edellä mainittuihin ja nyt keskustelussa olleisiin lakeihin ja se on vasta valmistelussa se ei ole vielä eduskunnassa lisäksi siihen liittyy myöskin eu lainsäädännön kytköksiä joita nyt selvennetään

arvoisa rouva puhemies tähän jälkimmäiseen kysymykseen irtisanomisperusteen asiallisuutta on aina arvioitava sen vakavuuden kannalta esimerkiksi työnantajan määräyksen vastainen toiminta on asiallinen syy irtisanomiselle mutta irtisanomisperusteen täyttyminen edellyttää että työnantajan määräyksiä rikotaan vakavalla tavalla tämä on aina tulkintaa ja se on tähänkin saakka ollut sitä

arvoisa rouva puhemies ymmärrän hyvin hallituksen ja yritysten tarpeen alentaa työllistämiskynnystä on helppo ymmärtää vähintään yhtä hyvin työntekijöiden huoli jos irtisanomissuojaa heikennetään kollegojeni tavoin kysyn sitä miksi ei voitaisi ottaa käyttöön

työllistämiskynnyksen alentamisessa sellaisia keinoja joista olemme yksimielisiä miksei palkkatukea laajenneta huomattavasti nykyisestä me tiedämme sen tehokkuuden miksei helpoteta ensimmäisen tai toisen työntekijän palkkaamista esimerkiksi maksamalla osa sosiaaliturvamaksuista tiedämme sen tehokkuuden koeaika on pidennetty jo kuuteen kuukauteen ja siitä olimme kohtuullisen yksimielisiä mutta muuten työsopimuslaki on kohtalaisen epämääräinen selventää sitä mitä mitä tarkoitetaan vakavalla ohjeiden rikkomisella ja niin edelleen meillä on hyviä keinoja miksi hallitus haluaa valita sellaisen keinon joka uhkaa pistää puolet suomesta takajaloilleen

kattoa päätettiin nostaa neljääntuhanteen tällä tullaan vastaan ja äsken luettelin millä tavalla me tuemme yrityksiä palkkatuen kautta jos me rupeamme etsimään täällä yksimielisyyttä sehän on tietysti loistavaa jos jos tällä lailla löytyisi se yksimielinen näkemys mutta jos tämä hallitus olisi jäänyt odottelemaan yksimielisiä näkemyksiä työllisyystoimiin niin veikkaanpa että moni toimi olisi jäänyt kyllä tekemättä

rouva puhemies työntekijät ovat menestyvälle yritykselle tärkeä tekijä ja ehkä monesti tärkein tekijä pk yrityksissä kuitenkin se juridinen osaaminen on on heikompaa kuin suurissa yrityksissä ja tämä on sitä taustaa vasten hyvin tässä tilanteessa jossa lähes kaikissa pk yrityksissä on tarvetta palkata uusia työntekijöitä minä uskon että hallitus ei ole tässä asiassa lähtenyt mitään riitaa hakemaan niin kuin täällä vasemmalla väitettiin minusta on tärkeätä että turvaamme toimintaedellytykset pk yrityksissä ja lähtökohta varmaan on se että tämä pienentää työllistämiskynnystä itse ainakin näen tilanteen niin että tämä ei ole mikään irtisanomislaki vaan tämä on tämä on oikeastaan rohkaisu siihen että palkataan uusia työntekijöitä kysyn hallitukselta miten merkittävässä roolissa pk yritykset ovat tänä päivänä kansantalouden kasvun näkökulmasta

arvoisa rouva puhemies pk sektori on se sektori jolle tänä päivänä ne työpaikat syntyvät kaikki kunnia isoille yrityksille se on loistavaa että meillä on niitä se on loistavaa että ne pitävät niistä olemassa olevista työpaikoista kiinni mutta uudet työpaikat syntyvät sinne lähes yhdeksänkymmentäneljä prosenttia kaikista yrityksistä on tätä pk sektoria jolloin silloin me puhumme todella isosta merkittävästä asiasta ja sinne kun se tehdään tasapainoisesti niin kuin tässä on pyritty tekemään työllistymiskynnys alenee ja sitä kautta ihmiset pääsevät työelämään kiinni tämä on hallituksen ainoa tarkoitus eikä mikään ihmisten kiusaaminen

ärade talman on totta että ekonomistikoneen asiantuntijapaneelissa todettiin että tämä todennäköisesti lisää työllisyyttä ja ja tuottavuutta neljä kertaa niin moni oli sitä mieltä kuin päinvastaista mieltä mutta toisaalta tähän liittyy ongelmiakin kuten edustaja andersson ja ihalainen ovat nostaneet esille ja itse asiassa ihalaisen ehdotus siitä että ensimmäisen työntekijän palkkausta pitäisi tukea voi kyllä olla harkitsemisen harkitsemisen arvoinen asia tiedämme että tällä hetkellä siinä tilanteessa kun yrittäjä palkkaa ensimmäisen silloin todennäköisesti itse kulkee palkatta jonkin aikaa mutta kysymykseen tämähän on luonteeltaan ehkä kuitenkin enemmän keppi kuin porkkana onko porkkana aspektia pohdittu onko pohdittu että tässä sitten katsottaisiin myöskin työttömyystukea tai työllisyyspalveluja ja onko tutkittu sitä ketä tämä pääasiassa koskee onko pohdittu niiden työntekijöiden

tämä käytännössä kohdistuisi ikäjakaumaa tai sukupuolijakaumaa onko tätä asiaa pohdittu
arvoisa rouva puhemies kyllä on pohdittu ja koetettu rakentaa budjettiriihessä semmoinen paketti että se kestää kyllä tarkastelua me olemme tehneet monta toimenpidettä nimenomaan sinne porkkanapuolelle esimerkiksi osaajapulan helpottamiseksi ihan oikeata rahaa laitettu sinne vastaamaan näihin haasteisiin mitä täällä on moneen kertaan nostettu esille

ja tälle yritetään tietysti tehdä toimenpiteitä työkykyongelmien tunnistamiseksi tehtiin päätöksiä väitän että nämä ovat valtavan isoja ratkaisuja joita yksin tämä hallitus ei ehdi viemään maaliin vaan kyllä se viestikapula jää seuraavallekin hallitukselle kun ratkaistaan sitä työttömyyden kovaa ydintä sen porukan muun muassa osatyökykyiset joka tarvitaan mukaan näihin näihin talkoisiin ja sanoisin sen että kyllä tällä esityksellä on myös merkitystä sen ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa koska se kynnys se riski laskee

tällä hetkellä suomalaisia töissä kuin oli silloin kun tämä hallitus aloitti se on saavutettu sillä että sekä työn tekemisestä että työn teettämisestä on tehty kannattavampaa ja kaikkia niitä yksittäisiä uudistuksia mitä hallitus on tänne lainsäädäntöön tuonut kaikkia niitä oppositio on vastustanut paitsi kilpailukykysopimusta demarit eivät vastustaneet vaikka se aina välillä tuntuu unohtuvan mutta vasemmistoliitto vastusti sitäkin ja te olette vastustaneet muun muassa koeajan pidentämistä jota te nyt huudatte täällä apuun tässä asiassa on kyse siitä että jokainen olen itse yrityksen vetäjänä ja tietää sen että jos on pienessä yrityksessä yksikin sellainen työntekijä joka ei selviä tehtävistään se on riski sille että koko yritys saattaa kaatua ja ne muut työpaikat saattavat mennä ja jokainen jolla on ollut sellainen työkaveri joka ei selviä omista tehtävistään ymmärtää mitä vaikeuksia se tuottaa tuottaa yrityksessä ja miten paljon se teettää sille toiselle työntekijälle

arvoisa rouva puhemies tämä kysymys tuli pyytämättä ja yllättäen mutta kyllä hallitus aikoo jatkaa loppuun saakka työn

rouva puhemies edes hallitus omissa selvityksissään ei pysty osoittamaan että tämä irtisanomissuojan heikentäminen pärstäkertoimella irtisanominen parantaisi työllisyyttä ei edes omissa selvityksissään pysty osoittamaan tätä

jota aivan oikein edustaja satonen vasemmistoliitto todella vastusti täällä koska emme hyväksy muun muassa leikkauksia julkisen alan pienipalkkaisien työntekijöiden lomarahoista tässä on kaikki sen jälkeen on tuotu aktiivimalli joka on ollut törkeä leikkaus työttömiltä ja nyt ollaan tuomassa irtisanomissuojan heikentäminen molemmat ovat vastoin sitä mitä te te olette luvannut työmarkkinajärjestöille pääministeri sipilä miten arvioitte omaa uskottavuuttanne sopijana työmarkkinajärjestöjen suuntaan kun lupaukset petetään
arvoisa rouva puhemies koskaan en ole antanut sellaista lupausta että hallitus lopettaisi työllistämistoimet en missään tapauksessa hallituksen hallituksen työlistalla tulee olemaan loppuun saakka niitä toimenpiteitä joilla tuo hyvin vahva työllisyyskehitys koko suomen kattava hyvä työllisyyskehitys lapista satakuntaan ja uudellemaalle koko suomeen jatkuisi ja vahvistuisi koko vaalikauden ajan ja yritämme tehdä myöskin seuraavan hallituksen tehtävän huomattavasti helpommaksi kuin tämän hallituksen tehtävä tässä mielessä oli jos seuraava hallitus tavoittelee seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetta olemme hyvällä matkalla siihen jo hallituksen vaihtuessa että pärstäkertoimella irtisanottaisiin ihminen tässä ei todellakaan ole kysymys vaan vaan meillä on erittäin vankka irtisanomissuoja henkilöille tämän muutoksen jälkeenkin tämäntyyppinen järjestely on käytössä useimmissa oecd maissa ja ja sitten tämä että poliittisella mielipiteellä on perustuslain suoja se ei missään tapauksessa voi olla irtisanomisen peruste
myönnän vielä yhden lisäkysymyksen koska kaikilla oppositioryhmillä oli hieman erilainen kysymys ja haluan että näin heti lähdön päihin kaikki saavat kysymyksiä

arvoisa puhemies heti ensimmäiseksi on pääministerille todettava että esimerkiksi meidän tärkeimpiin kilpailijamaihimme saksaan tai ruotsiin verrattuna edes meidän henkilöperusteinen irtisanomissuoja ei ole erityisen vahva tämä vain korjattakoon ja tämä käy ilmi oecdn selvityksestä mutta arvoisa puhemies jos tämä hallitus todella aikoo viedä yksipuolisesti läpi näin syvästi epäoikeudenmukaisen esityksen jolla jolla yön yli heikennetään satojentuhansien pienten yritysten ahkerien työntekijöiden työsuhdeturvaa niin se on historiallinen juttu ja jos kaiken tämän jälkeen pakkolakien lomarahaleikkausten työttömyysturvan tuplaleikkausten ja aktiivimallien jälkeen tämän vielä teette niin ei ole ihme että tämä herättää tunteita ainoa peruste hallituksella oli että tämä lisää työllisyyttä nyt kysyn työministeri lindström kun olette tilanneet kaksi selvitystä etlalta ja palkansaajien tutkimuslaitokselta löytyikö näistä tutkimuksista selvää näyttöä ja jos niistä ei löytynyt niin eikö olisi aika arvioida uudelleen ja vetää tämäkin esitys pois

selvitysten jälkeen siihen että tällä on työllistämiskynnystä alentava vaikutus sen takia me viemme tätä eteenpäin edustaja arhinmäki juuri tätä tarkoitin että tämmöisellä pärstäkerroinargumentoinnilla käydään tätä keskustelua edes minun pärställäni ei ketään irtisanota tämänkään jälkeen sen voin vakuuttaa sillä on todellakin varmaan varmaan johonkin työelämään palaan en tiedä onko se tämä mutta se on ehkä epärelevantti keskustelunaihe minun tulevaisuuteni tässä keskustelussa mutta tuo tuo on juuri sitä argumentaatiota jota peräänkuulutin tällä lailla ei tätä keskustelua kannata käydä levittää väärää tietoa

otetaan vielä yksi edustaja elo teillä oli tähän pääkysymys olkaa hyvä
arvoisa puhemies kyllähän se on ääneen sanottava että työministeri jari lindström on onnistunut erinomaisesti tehtävässään jos katsotaan lukuja yli satakymmentätuhatta työllistä viime hallituskaudella demareiden vahtivuorolla yli satatuhatta työtöntä kyllä kansalaisen suomalaisen kannattaa nyt kysyä kannattaako pistää sininen vai punainen tekemään tätä työtä kun katsoo lukuja työpaikkamuutos on tapahtunut ja sen takia vihreätkin ovat ruvenneet puhumaan vain ilmastonmuutoksesta koska kahdeksankymmentä luvun lopun jälkeen työllisyysaste ei ole ollut näin korkea niin eihän siitä opposition parane tietenkään puhua siniset tekevät punaiset puhuvat ja tulipunaiset joita edustaja arhinmäki edustaa pelkästään vastustavat hallituksen esitys on perusteltu ja se perustuu hyvin lausuntokierrokseen hallitus tutustuu näihin juuri tällä hetkellä haluaisin kysyä vielä asianomaiselta ministeriltä kun te olette suoranuottinen kouvolalainen mies niin sanokaa nyt vielä niin että edustaja arhinmäkikin ymmärtää onko tämä pärstäkerroinlaki vai onko tämä laki joka on sekä työnantajan että työntekijän hyväksi

arvoisa rouva puhemies ei ole pärstäkerroinlaki meillä on ilo sopimus meillä on sosiaalinen peruskirja meillä on paljon kansainvälisiä sopimuksia minkä aivan hyvin tiedätte missä luetellaan ne perusteet mitkä eivät ole irtisanomisen perusteita tällä tiellä tietenkin hallitus menee meillä on ainoana tavoitteena työllistämiskynnyksen alentaminen ja se on tässä takana ja tätä tätä työtä me teemme muistutan vielä siitä että paitsi että yksilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen on tässä työn alla myös rauno vanhanen ja katarina murto selvittävät yt lakia ja yhtenä toimena siellä on sitten kollektiivisen irtisanomisen vaikeuttaminen jolloin tämä tulisi tasapainoon kun te nyt tässä puhutte tästä että toinen on helppoa ja toinen vaikeaa tai minä puhun niin kyllähän suomessa on se kollektiivinen irtisanominen oikeasti helppoa ja tätä täytyy selvittää että mitä voitaisiin tehdä jotta nämä asiat saataisiin tasapainoon tällekin soisin annettavan jonkunlainen arvo opposition puolella

puhemies työoikeuden arvostettu professori seppo koskinen arvioi että yhdeksänkymmenenyhdeksän pilkku yhdeksän prosentin todennäköisyydellä tämä hallituksen esitys ei voi mennä läpi siis työoikeuden arvostettu professori mutta puutun nyt teidän vastaukseenne te ministeri lindström äsken kerroitte että te uskotte ja hallitus uskoo että tämä menee läpi edustaja lindtman kysyi tuossa suoraan äsken että tukevatko nämä kaksi selvitystä etlalta ja palkansaajien tutkimuslaitokselta jotka te olette tilanneet ja jotka

yksiselitteisesti tämä teidän esityksenne parantaa työllisyyttä siihen haluan vastauksen kertokaa nyt kansalle ja tälle eduskunnalle tuovatko nämä selvitykset selvyyden siihen että tämä parantaa työllisyyttä

arvoisa rouva puhemies totta kai me olemme tätä käyneet läpi ja kuten sanoin siellä on semmoisia mielipiteitä ja kantoja että ne eivät tue ja toisaalta tukevat eli tämä tämä palaute joka näistä selvityksistä on tullut jakautuu me käymme parasta aikaa läpi lausuntopalautetta ja ihan vakavasti katsomme löytyykö sieltä jotain semmoisia elementtejä joita me emme ole osanneet ottaa huomioon sen jälkeen me sitten viimeistelemme tämän esityksen joka tulee tänne eduskuntaan ja sen jälkeen se on eduskunnan käsissä tämä on se hallituksen suunnitelma

perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaja tavio
arvoisa puhemies viking line on suomen suurimpia valtion yritystukien saajia ja silti se rakentaa uuden aluksensa ainakin kahdensadan miljoonan arvoisen risteilijän kiinassa miksei hallitus puuttunut asiaan mielestäni tätä on yhä aiheellista kysyä sillä perussuomalaisten mielestä valtion päätehtäviä on puolustaa suomalaisia työpaikkoja ja teollisuutta suomessa risteilijä oltaisiin voitu rakentaa raumalla rauman telakalla se oltaisiin voitu varmaan rakentaa myös turussa tai vähintään turun sisartelakalla saksassa suomalaisten alihankkijoiden kanssa muistakaa että turun telakka vasta hiljattain elvytettiin valtion rahalla eikö ole uskomatonta siis että nyt suomalaiset rakentavat kuitenkin omat laivansa kiinassa kysynkin ministeriltä miksei hallitus edistänyt neuvotteluja viking linen ja suomalaisten telakoiden

arvoisa rouva puhemies edustaja esittää kysymyksen viking linesta valtio ei omista ensimmäistäkään prosenttia viking linesta he toimivat täysin vapaalla markkinalla valtiolla ei ollut mitään tietoa tästä kokonaishankinnastakaan eli ei ollut mitään sellaista tekijää että me olisimme menneet siihen väliin pitäisin perin outona sitä menettelytapaa että valtio rupeaisi puuttumaan yksittäisen yrityksen hankintoihin tällaisessa tilanteessa ja en missään nimessä pidä sitä tällaiseen talouteen jota suomi vapaana markkinataloutena edustaa sopivana menettelytapana

arvoisa puhemies suurin yritystukien saaja eikö markkinatalous ole niiden näkökulmasta aika suhteellinen asia mutta vastauksenne oli aika suora ja ymmärrän että teillä ei ole tietoa teillä ei ole halua teillä ei ole ehkä kykyäkään puuttua tällaiseen asiaan sen sijaan perussuomalaisilla on halua ja tämä on asia johon tulee suhtautua vakavasti

on suurimpia yritystukien saajia niin että minusta ei ole hyväksyttävää että se investoi kiinaan

suurimpien yritystukien saajilta tulee mielestäni edellyttää laajaa yhteiskuntavastuuta ja huomatkaa että sen rakentaminen kiinassa merkitsee sitä että kiina saa suomalaista laivanrakentamisosaamista ja teknologiaa kannatatteko te arvoisa elinkeinoministeri siis sitä että suomalainen laivanrakennusosaaminen annetaan kiinan käyttöön

arvoisa rouva puhemies suomalainen laivanrakentamisosaaminen erittäin korkealla tasolla ja käsittääkseni se ei ole tässä kiinaan menossa kiinalaiset tekevät sen omalla osaamisellaan jota heillä on kun edustaja viittasi onko ministerillä kykyä siihen niin minulla ei ole kykyä puuttua yksittäisen yrityksen kauppaan kiinalaisen telakan kanssa ja epäilen että sitä ei löydy myöskään edustajalta

vihreä eduskuntaryhmä edustaja aalto
arvoisa rouva puhemies ilmaston ympäristön ja luonnon hyvinvointi on kaiken muun hyvinvoinnin ehto ja edellytys ja sen vuoksi minusta on tärkeää tuoda esiin myös tässä salissa että ykn ilmastosopimuksen suomen seurantaraportista paljastuu hälyttäviä uutisia hallituksen päätös lisätä metsähakkuita on tekemässä tyhjäksi kaikki suomen toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi kestämättömän suuret metsähakkuut johtavat siihen että suomen kokonaispäästöt kasvavat kolmekymmentä prosenttia vuoden kaksituhattaviisitoista tasosta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä on käymässä vaikka joka ikinen hallituksen esittämä lisätoimi ilmastopäästöjen vähentämiseksi toteutuisi aikana jolloin suomen pitäisi tehdä kaikkensa ilmastopäästöjen vähentämiseksi hallitus on päinvastoin kasvattamassa niitä kysyn suoraan pääministeri juha sipilältä aikooko hallitus perua päätöksensä metsähakkuiden lisäämisestä vai aiotteko edelleen edelleen ummistaa silmänne silmänne koko yhteiskuntaamme uhkaavalta ilmastonmuutokselta

arvoisa puhemies hallitus ei päätä suomen metsien hakkuun tasoa hallitus ei ole puukauppaosapuoli sen sijaan hallitus päättää suomen ilmastopolitiikasta ja hallitus on sitoutunut pariisin sopimukseen hallitus on sitoutunut siihen että eu maiden kanssa yhdessä vähennämme energiantuotannon ja teollisuuden päästöjä neljälläkymmenelläkolmella prosentilla vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä olemme sitoutuneet siihen että maataloudessa lämmityksessä ja liikenteessä eli päästökaupan ulkopuolella vähennämme päästöjä kolmellakymmenelläyhdeksällä prosentilla tuohon kyseiseen vuoteen mennessä olemme myös sitoutuneet siihen että säilytämme sen hiilinielutason jonka

vuoteen kaksituhattakolmekymmentä tähdätessä vertailutasona eulle tulemme ilmoittamaan ja toimittamaan pyydän edustajaa tutustumaan tuohon raporttiin ja sen laatijoihin joita on kymmeniä virkamiehiä eikä siitä hutaisten tehtyyn blogikirjoitukseen voitte kääntyä ympäristöministeriön puoleen maa ja metsätalousministeriön puoleen tai työ ja elinkeinoministeriön puoleen saadaksenne lisätietoa siitä mikä tuossa uutisoinnissa

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy todeta että valtioneuvoston omassa selonteossa ilmasto ja energiastrategiasta käy ilmi että valtioneuvoston omat toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat puhdas nolla sen jälkeen tutkijoiden raportit osoittavat sen että hiilinielujen pienentyminen jatkuu vuosisadan loppuun asti nämä pohjautuvat ykn maaraporttiin te olette ensinnä sivuuttaneet tutkijat tieteen ja myös ykn raportin tässä asiassa monet niistä toimista joita olette vieneet eteenpäin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat toki hyviä mutta aina yksi askel eteenpäin ja kaksi taaksepäin niin tässä on se ilmeinen ongelma ja mitä tulee vaikkapa budjettiriiheen tämä on hyvä osoitus myös ensi vuonna teidän hallituksenne lisää fossiiliselle polttoaineelle tukea miljardi euroa se on kolme kertaa se rahamäärä mitä te laitatte uusiutuvaan energiaan jossain vaiheessa tulee vastaan kysymys mitä te teette ilmastonmuutoksen torjumiseksi kaikki käytännön toimet ja puheet ovat täysin ristiriidassa

arvoisa puhemies kehottaisin edustaja aaltoa rauhoittumaan eikä sanomaan väärää todistusta hallituksen politiikasta

arvoisa puhemies saanko kiitoksia

ensinnäkin tuo väitteenne siitä että hallituksen toimet olisivat merkityksettömiä ei pidä paikkaansa kerroin juuri hallituksen toimista ja sitoumuksista päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi kivihiilen käyttökielto uusiutuvien polttonesteitten sekoitevelvoite sähköisen ja biokaasuliikenteen edistäminen ja niin edelleen ja niin edelleen investointituet aurinkosähköön tuulivoimaan uusiutuvan sähkön uusi tukijärjestelmä

lähdemme vahvistamaan metsähiilinieluja vaikkapa metsitysohjelmalla ensi kaudella

kuten kerroin tällä kertaa otetaan kaikkien

akateemikko ilkka niiniluoto ilkka niiniluoto ilmaisi pari päivää sitten ylen a studiossa huolensa osaamisen ja ymmärryksen ymmärryksen tulevaisuudesta hän totesi keskustelussa että hän ei kymmenen vuotta sitten pystynyt ennustamaan että valemedia ja virheelliset käsitykset yleistyvät rkp on täysin samaa mieltä akateemikon ja ex kanslerin kanssa että tiede tutkimus ja koulutus ovat ei saisi tinkiä

hallitus on päättänyt että ensi vuoden budjettiin lisätään tutkimukseen ja ja innovaatiotoimintaan satakaksitoista miljoonaa euroa ihan hyvä alku kyllä mutta tämä ei riitä korjaamaan hallituksen aiempien leikkausten aiheuttamaa haittaa miksi hallitus ei peru koulutusleikkauksiaan

arvoisa puhemies haluan heti alkuun todeta että viime viikolla käydyssä budjettiriihessä hallitus todella nosti suomen tutkimus ja innovaatiobudjettia yli sadalla miljoonalla eurolla se on tietysti merkittävä panostus tutkimukseen ja innovaatioihin suomen kasvuun ja tulevaisuuteen ja myöskin ratkaisevaa niiden haasteiden kannalta joista tänään on puhuttu täällä ilmastonmuutoksen torjumisen eriarvoisuuskehityksen työllisyyden edistämisen ja kasvun samaan aikaan hallitus myös panostaa esimerkiksi osaajapulan ratkaisemiseen tarvitaan nopeaa nopeaa lyhytkestoista koulutusta jolla voidaan saatella ihmisiä nopeasti työelämään tilanteessa jossa yrityksillä on mahdollisuus nyt rekrytoida uutta työvoimaa kasvu vahvasti lähtenyt suomessa liikkeelle ja siihen teimme merkittäviä kymmenien miljoonien eurojen satsauksia jo budjettiriihessä ja sitä ennen lisätalousarviokäsittelyn kautta saadaan ne nopeasti käyttöön osaamiseen sivistykseen panostaminen on on ollut suomen tarina sata vuotta ja siihen meidän täytyy tietysti tulevaisuudessakin vahvasti suuntautua akateemikon sanat on kuultu vahva viesti siitä että tarvitaan tulevaisuudessa vahvaa sivistystä ja myös kriittistä lukutaitoa siihen pitää panostaa ihan lapsista pienistä lapsista varhaiskasvatuksesta

arvoisa puhemies riippumatta siitä mistä koulutusasteesta puhutaan viesti on aivan selvä kentältä halutaan pitkäjänteisyyttä rahoitukseen ja halutaan läpinäkyvyyttä ja ja halutaan varmuutta siitä että perusrahoitus on kunnossa äsken puhuimme korkeakoulutuksesta tieteestä ja ja innovaatioista ja kysynkin yksi tapa palauttaa tätä pitkäjänteisyyttä jos puhutaan korkeakoululaitoksesta olisi puuttua tähän indeksikysymykseen miksi hallitus ei tehnyt näin
arvoisa puhemies suomi on yksi kaikkein eniten julkista rahaa korkeakoulutukseen suhteessa väkilukuun panostavista maista tänään ja myöskin tästä eteenpäin sen lisäksi meillä on rakennettu kunnianhimoinen visio vuodelle kaksituhattakolmekymmentä jossa tavoitellaan sitä että meillä tulevaisuudessa vuonna kaksituhattakolmekymmentä vähintään puolet nuorista aikuisista olisi suorittanut korkeakoulututkinnon ja että suomen tutkimus ja innovaatiobudjetti julkinen ja yksityinen yhteensä

toivon että niihin eduskunnassa sitouduttaisiin yli hallituskausien samoin sitä tarinaa suomalaisista peruskouluista maailman tasa arvoisimpina halutaan vahvistaa tänään on juuri käynnistynyt opetushallituksen johdolla laaja osallistamistyö jossa pyritään keräämään ideoita kentältä opettajilta koulumaailmasta vanhemmilta kaikilta sidosryhmiltä siihen miten vahvistetaan peruskoulun tasa arvoa pitkäjäntei sesti

seuraava kysymys kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja östman
arvoisa rouva puhemies hallitus päätti budjettiriihessä maatalouden kriisipaketista erittäin tarpeellinen ja hyvä päätös mutta kriisipaketti ei kuitenkaan ratkaise suomen maatalouden pitkän aikavälin aikavälin ongelmia elintarvikkeiden alkutuottajat saavat vain murto osan siitä mitä kuluttaja maksaa kaupassa lopputuotteesta tuottajien asema neuvotteluissa on todella heikko kun suuret kauppaketjut ja elintarviketeollisuus sanelevat ehdot ylen tuoreen kyselyn mukaan yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisista on valmis maksamaan maitolitrasta enemmän jos he tietävät korotuksen varmasti menevän tuottajille vuorineuvos karhinen on selvittämässä miten maatalouden kannattavuutta voisi parantaa karhisen mukaan elintarvikeketjun eri toimijoiden suhteet ovat erittäin tulehtuneet miten hallitus suhtautuu selvitysmiehen kommentteihin ja mihin toimiin hallitus voi ryhtyä parantaakseen

äärimmäisen aiheellinen on tosi iloinen asia että suomalaiset noin isosti ovat suomalaisen ruuan ja suomalaisen ruuantuotannon puolella se on valtavan iso luku se huolenaihe joka tällä hetkellä meillä kaikilla on tästä asiasta on nimenomaan ruuantuotannon alkutuotannon maatalouden heikko kannattavuus se on kaikkien tiedostama asia ja tähän myöskin hallitus budjettiriihessään toi omalta osaltaan helpotusta niin kuin edustaja östman tässä totesi no se ei riitä kohentamaan pitkällä aikavälillä ja kestävällä tavalla maatalouden kannattavuutta se on selvä mutta se on tähän kohtaan erittäin tarpeellinen kädenojennus ratkaisu löytyy vain ja ainoastaan markkinoilta markkinat ovat vinoutuneet ostajan voima neuvotteluvoima on valunut pikkuhiljalleen kohti kauppaa sekin on ihan päivänselvä asia ja myös tähän asiaan hallitus teki yhden selkeän konkreettisen liikkeen meiltä tulee eduskuntaan elintarvikemarkkinalaki joka kolaa pois ne epäterveet kauppakäytänteet ja sitä vahtimaan tulee myöskin elintarvikemarkkinavaltuutettu

tosiasiahan on että tilanne suomalaisessa elintarviketeollisuudessa ja kaupan puolella on jo pitkään ollut sen kaltainen kuin selvitysmies karhinen kuvailee elintarviketeollisuudella tai sanoisin erityisesti kauppaketjuilla menee suhteellisen hyvin mutta alkutuottajat ovat pulassa nyt myös heikkojen satojen vuoksi mutta eikös tässä tilanteessa kun suomalaisetkin suhtautuvat näin positiivisesti että olisivat valmiit maksamaan enemmän kun raha menisi suoraan alkutuottajille eikös nyt olisi aika meidän sanoa mites te kehtaatte ettäs te kehtaatte ja kyllähän te kehtaatte ja tämä piikki ei ole hallitukselle jokainen voi arvata mihin suuntaan se piikki menee

rouva puhemies vuorineuvos karhinen on omia havaintojaan jo julkisuuteen kertonut ja yksi niistä havainnoista oli elintarvikeketjun epäluottamus joka vaivaa ketjua niin että sitä lisäarvoa joka sen ketjun mahdollista on tuottaa se ei tuota tästä meidän on päästävä eroon totesin eilen yleisradion a studiossa sen että vahvimman pitää aloittaa se työ jolla tätä luottamusta elintarvikeketjuun kolmensadanneljänkymmenentuhannen suomalaisen elintarvikeketjuun saadaan aikaan tehdä nyt me tuemme sitä vahvasti että näin myöskin tapahtuu tässä pitää jokaisen ketjun lenkin katsoa peiliin ja ja tehdä yhdessä enemmän jotta luottamus kasvaa ja pitää meidän muistaa että suomalainen ruoka se on muuten erilainen tuote kuin se ulkomailta tuotu ruoka käykää katsomassa kaikki hyvät suomalaiset käykää katsomassa maa ja metsätalousministeriön tuottamaa ruokafakta sivustoa sinne on faktapohjalta kerätty eri puolilta maailmaa tutkimus ja selvitystuloksia ja lyöty ne yhteen sieltä nähdään mitä suomalainen ruoka on maailman parasta

ja vielä yksi oppositioryhmän edustaja edustaja väyrynen teillä oli myös kysymys
arvoisa puhemies suomi on hakeutunut ranskan kanssa hyvin tiiviiseen yhteistyöhön euroopan unionin yhteisen puolustuspolitiikan ja puolustuksen kehittämisessä tämä on merkinnyt muun muassa tuen antamista ranskan interventio aloitteelle joka osaltaan tähtää kohti kovaa kriisinhallintaa unionin ulkopuolella toisaalta suomi on yhdessä ranskan kanssa pyrkinyt antamaan perussopimuksen avunantolausekkeelle sen tulkinnan että jäsenmailla on velvollisuus antaa toisille jäsenmaille myös sotilaallista apua herra pääministeri viime lauantain tv haastattelussa sanoitte että avunantolauseke on hyvin lähellä naton viides artiklaa mutta euroopan unionilla ei ole mekanismia ja rakenteita avun antamiseen vastauksena toimittajan kysymykseen sanoitte että teidän mielestänne olisi suomen etu että mekanismien ja rakenteiden luomisella eun avunantolausekkeelle annettaisiin merkitys herra pääministeri kannatatteko siis euroopan unionin kehittämistä sotilasliitoksi ja onko tämä myös suomen hallituksen kanta
arvoisa puhemies ei tässä sotilasliiton kehittämisestä ole missään tapauksessa kysymys olen olen tätä asiaa kuvannut sillä tavalla että olisihan se erikoista jos me menemme apuun maalle joka on taloudellisessa kriisissä tai maahanmuuttokriisissä mutta emme menisi apuun kaikin käytettävissä olevin keinoin niin kuin tuossa artiklassa piste seitsemään sanotaan siinä tapauksessa että tuo maa kohtaisi aseellisen hyökkäyksen ranskahan teki avunpyynnön tämän neljänkymmenenkahden piste seitsemännen artiklan pohjalta ja suomi tarttui ensimmäisenä siihen siihen ja vapautimme ranskalaisia joukkoja tuolta libanonista omilla rauhanturvajoukoillamme mekanismi mikä meillä on tällä hetkellä siinä on se että kaksi jäsenmaata sopii keskenään mitä tuo käytännössä on ja tässä tapauksessa se meille osoitettu pyyntö oli noiden joukkojen vapauttaminen

arvoisa puhemies tosiaankin hallituksen linjanahan on ollut tällä vaalikaudella merkittävästi helpottaa erilaista normitusta ja sääntelyä ja tässä on edetty määrätietoisesti varsinkin mitä tulee tähän

ja näihin erilaisiin elinkeinotoiminnassa tarvittaviin lupiin lähden siitä että kuitenkaan ympäristönsuojelun taso ei ole heikentynyt eikä tule tälläkään lakiesityksellä heikentymään sen sijaan silloin kun toiminnassa ei olennaisia muutoksia ole tapahtunut ja ja nämä tietyt toiminnan rajat asetetaan sitä varsinaista ympäristölupaa ei tarvita vaan tämä ilmoitus riittää olen sitä mieltä että tämä on todella hyvää kehitystä kuitenkin sitten nämä kaikista isoimmat toiminnat joilla voidaan katsoa olevan suurempia ympäristövaikutuksia ovat sitten sitten edelleen ympäristöluvan piirissä ja suurimmat niistä tietenkin myös sitten ympäristövaikutusten arvioinnin piirissä

arvoisa puhemies on tietysti hyvä että asioita sujuvoitetaan ja asioitten hoitamista sujuvoitetaan sehän on erittäin hyvä ilmaisu ja tätä tätä sujuvoittamistahan on tehty jo pitkin matkaa nyt olisi kuitenkin pikkuhiljaa arvioida myös sitä mikä merkitys ympäristölainsäädännölle on ollut sillä että vuosi vuodelta laki lailta on tätä niin sanottua sujuvoittamista tapahtunut eli norminpurkua ja missä määrin sitten ne kasautuvat sillä tavalla että sillä alkaakin olla jo merkitystä ympäristönsuojelun kannalta kysynkin arvoisalta ministeriltä miten paljon tätä kohtaa on pohdittu ympäristöministeriössä muistan että

aika huolestuneita näkemyksiä siitä että että olisi hyvä myös jossain vaiheessa katsoa tarkoin se mikä vaikutus kaikella sillä työllä jota on ikään kuin tämän sujuvoittamisen nimissä tehty norminpurussa on sitten sitten käytännössä ympäristönsuojelulle ollut ja toisena asiana se että millä tavalla huolehditaan huolehditaan myöskin siitä että kansalaisten osallistumisoikeus

ympäristöä koskevaan päätöksentekoon riittävissä määrin turvataan että ikään kuin ei viedä asioita vain sinne sinne virkamiesten kammareihin vaan niistä keskustellaan myös riittävästi julkisuudessa

arvoisa puhemies todellakin tässä lakiesityksessä on kyse siitä että ympäristönsuojelun normit ja taso täytetään mutta kevyemmällä hallinnollisella menettelyllä tämä on ollut tämän hallituksen sujuvoittamistoiminnan linjaus emme me tingi ympäristönsuojelun tasosta emme ihmisten terveyden suojelun tasosta mutta pyrimme siihen että hallinnolliset menettelyt ovat yksinkertaisempia ja kevyempiä ja tässä on hyvin selvä iso ero aivan samalla tavoin kuin äsken kyselytunnilla on iso ero sillä puhutaanko ilmastosopimuksen mukaisesta maaraportista vai jonkun siitä antamasta tulkinnasta tuo maaraportti on kymmenien virkamiesten tilastokeskuksen johdolla kuvaus vuodelta kaksituhattaviisitoista tunnen sen harvinaisen tarkkaan olen itse sen esipuheen allekirjoittanut sen sijaan jos lähdetään väittämään tästä raportista jotain mikä perustuu jonkun toisen tulkintaan joka on perin puutteellinen niin siinä kannattaa olla myös opposition tarkkana

avataan debatti ilmeinen tarve

arvoisa puhemies mielestäni ministeri tiilikainen vastasi äärimmäisen hyvin ja ja ehkä nämä edustaja myllerin huolet ovat tietyllä lailla ylimitoitettuja suomessahan oli tämän hallituskauden alkaessa noin viisitoistatuhatta erilaista ympäristölupaa

rouva puhemies aivan todellakin niin kuin edellisessä puheenvuorossa todettiin tässä ollaan järkevöittämässä tätä ympäristölupamenettelyä on aivan luonnollista että joku karjasuojan rakentaminen tai vastaava joka on ympäristövaikutuksiltaan käytännössä olematon saa ilmoitusmenettelyllä luvan tällaiseen menettelyynhän pitää mennä yhä enemmän en tiedä suomessa yhtäkään ihmistä joka oman kotipiirinsä tai pihapiirinsä tai elinpiirinsä haluaisi liata ja pilata

tarvitaan saman verran paperia niin onhan siinä nyt jotakin kummaa näissä kahdessa asiassa

arvoisa puhemies en todellakaan usko että kellään voikaan olla mitään sitä vastaan että että erilaisia hallinnollisia asioita joustavoitetaan ja sujuvoitetaan mutta kun erilaista norminpurkua on tehty nyt jo aika kauan eri lainsäädäntöjen yhteydessä

niin kysymykseni siis kuului ollaanko selvitetty tai selvittämässä ympäristöministeriössä mikä niitten yhteisvaikutus on ministeri sanoi että että ympäristönsuojelun tasoa ei ei ole tarkoitus heikentää mutta voiko sitä tapahtua niin ettei sitä tarkoiteta vaan ikään kuin näitten eri normien purkamisen yhteisvaikutuksesta en nyt tarkoita pelkästään tätä asianomaista hallituksen esitystä

tähän tähän kyseiseen lakiesitykseen vielä huomiona se että en sinänsä usko että on kovinkaan kiistanalainen asia etteikö sitten sellaisten hankkeiden kohdalla joiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset tämmöinen kevyempi menettely voisi olla perusteltu mutta meidän on ympäristövaliokunnassa tarkkaan mietittävä sitä tuleeko tästä lisämonimutkaistamista sen takia että sitten on arvioitava tapauskohtaisesti mikä hanke kuuluu tämän kevyemmän menettelyn piiriin ja mikä tarvitsee sitten nämä lupamenettelyt ja voiko siitä kenties tulla esimerkiksi oikeudellisia kiistoja ja sitten näiden hankkeiden pitkittymisiä mutta mitä tulee metsänieluihin ja ilmastoon niin huomauttaisin että hallituksen omissa vaikutusarvioissa jotka ovat liittyneet ilmastoselontekoon ja ja kaisu ilmasto ohjelmaan todetaan että jos metsähakkuut kasvavat suunnitellulla tavalla niin se syö muilla sektoreilla tehtävien päästövähennysten hyödyn

arvoisa rouva puhemies kiitos ministerille ministeri tiilikainen teidän johdollanne on tehty hyvää määrätietoista työtä nimenomaan tästä tulokulmasta että ei ole tingitty ympäristönsuojelusta mutta on kevennetty sitä hallinnollista taakkaa ja sitä byrokratiaa mitä meillä on meillä on edelleen tällä hetkellä merkittävästi erilaisia investointeja ja rakennushankkeita isompia ja pienempiä luvituksen erilaisissa syövereissä ja ja on ollut hyvä että myös tätä valituskierrettä on pystytty jonkin verran tämän hallituksen toimesta toimesta vähentämään meillä on jopa tällaisia lähes ammattivalittajia jotka jotka valittavat jokaisesta eri vaiheesta ja tällä tavalla monet hankkeet ovat olleet pitkäänkin ilman lupaa itse kannatan tätä normien purkua ja itse asiassa sellaista henkeä että saa tehdä se on hyvä lähestymistapa näihin

arvoisa puhemies tällä hallituskaudella tämä turhien normien purku on on ollut ollut tärkeä kansalaisten odottama toimenpiteiden joukko jota on eri eri aloilla ja eri ministeriöissä nyt tehty todellakin työ on vasta alussa yrityspuolella varsinkin on nostettu esiin myös nämä ympäristölupa asiat siinä mielessä että hyvin moni hanke myöhästyy ja pitkittyy ja jää jopa kokonaan aloittamatta sen vuoksi että ympäristölupaprosessi kestää niin pitkään ja he tietävät ja ovat kuulleet viranomaisilta että resursseja ei ole riittävästi olisinkin ministeriltä kysynyt tästä onko onko minkälaisia ajatuksia siitä että näitä resursseja lisättäisiin riittävästi että asianmukaiset ympäristöluvat käsiteltäisiin toisena asiana sitten todellakin että on hyvä että sitten tämmöisissä niin sanotusti selkeissä tapauksissa tähän ilmoitusmenettelyyn mennään enemmän kaikilla muillakin muillakin aloilla kaiken kaikkiaan tämä on erittäin hyvä esitys

arvoisa rouva puhemies minäkään en tietysti kannata mitään tarpeetonta säätelyä enkä ylimääräistä byrokratiaa sikäli tämä esitys on kyllä varsin ymmärrettävä että meillä tuossa luvituksen säätelyssä on kieltämättä melkoista epäsuhtaa meillähän kokonaisen ydinvoimalaitoksen teollista infraa voidaan satojen hehtaarien alueella rakentaa täydellä teholla ennen kuin itse laitoksella on edes rakentamislupaakaan mutta navetan rakentaja voi joutua odottamaan vuosia ennen kuin voi lapiota maahan lyödä

lisäämään ympäristösäätelyn monimutkaisuutta tuomalla siihen taas yhden uuden prosessin entisten tilalle käytännössähän hallitusohjelman kirjaukset tällä hallituskaudella ovat jo ympäristönsuojelulain muutoksina poistaneet tuolta lupamenettelystä

arvoisa rouva puhemies tämän hallituksen ehkä yksi selkeimpiä onnistumisen alueita on ollut tämä sujuvoittamisen jatkuva eteenpäinvieminen eli kolmesataa asiaa on jo viety maaliin pidän hyvänä sitä että hallinnollinen taakka jatkuvasti kevenee monella hallinnonalalla ja että monesta lupamenettelystä on siirrytty ilmoitusmenettelyyn tämä on niin kuin täällä todettiin ollut myös kansalaisten toive tämä esitys perustuu ministeri tarastin työryhmän pohdiskeluun ja se mistä tässä erityisesti iloitsin on se että loistava työryhmän antama lausunto on otettu vakavasti ja sitä viedään eteenpäin uskon että tällä on myös sellainen vaikutus jatkossa että erilaisten työryhmien mitä perustetaan työhön suhtaudutaan yhä vakavammin kun nähdään että ne myös johtavat sitten ajan myötä jatkuvaan muutokseen ja hyviin asioihin

arvoisa rouva puhemies

nämä luvituskokonaisuudet missä itse asiassa kaikki virkamiehet on saatu saman pyöreän pöydän ääreen näistä on äärimmäisen hyviä kokemuksia eli olemme päässeet pikkuhiljaa eroon siitä että jokainen virkamies tekee päätöksiä eri paikassa ja pahimmissa tapauksissa valittivat vielä toisen virkamiehen tekemistä päätöksistä nyt neuvotteluprosesseilla isojakin lupakokonaisuuksia on monessa paikassa saatu aivan uudella tavalla etenemään huomattavasti nopeammalla aikataululla arvoisa puhemies niin kuin ministeri tiilikainen totesi on tärkeää että emme tingi ympäristönsuojelun tasosta mutta hallintoa ja turhaa byrokratiaa on syytä purkaa

todellakin byrokratian purkaminen on tämän kansakunnan kannalta aivan erinomaisen tärkeä asia ajatelkaa nyt suomen valtiota maarajojen sisällä olevana alueena joka on euroopan unionin harvimmin asuttu ylivoimaisesti harvimmin asuttu maa ja siitä huolimatta meillä on luotu valtava rakentamisen byrokratia välillä tuntuu että pienen mökin tai pienen varaston tai jonkun muun rakennuksen rakentaminen alkaa olla erittäin vaikeaa ja kestää pitkään ennen kuin saa luvan elikkä tällaisen byrokratian purku mistä tässä hallituksen esityksessä on kysymys on on äärimmäisen hyvä ja todellakin tavallisen ihmisen elämän kannalta esimerkiksi se että tämän lain mukaiset eläinsuojien rakentamiset siirtyvät ilmoitusmenettelyyn on äärimmäisen helpottava asia esimerkiksi maanviljelijöiden kannalta jotka haluavat toimia niin että eläimillä on hyvät olosuhteet samalla voidaan byrokratiaa purkaa toivon hartaasti arvoisa puhemies että ministeri tiilikainen vielä ennen loppua tässä on hallituskautta jäljellä vielä vaaleihin asti jonkun aikaa määrätietoisesti ajaa tätä ajatusta eteenpäin ympäristölupamenettelyä sujuvoitetaan ja nopeutetaan koko ajan suomihan on saanut euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta lukuisia langettavia tuomioita siitä että meidän oikeusprosessit ja lupaprosessit kestävät luvattoman pitkään ei voi olla niin että joku hanke seisoo vuosia tuolla byrokratian rattaissa ja kyseinen ihminen menettää siinä oikeuksiaan ja pahimmillaan paljon rahaa kun hän odottaa lainmukaista lupaa jollekin hankkeelle lopuksi arvoisa puhemies vielä se että kun näitä lupia tällä hetkellä on erilaisille hankkeille vireillä tuolla viranomaisten eri asteissa ja myös oikeusistuimissa odottamassa tuomioistuimen päätöstä niin näiden hankkeiden yhteisarvon on laskettu olevan miljardeissa euroissa elikkä kyllä meidän pitää pyrkiä tätä turhaa byrokratiaa purkamaan meillähän on selvät ympäristönsuojelulait ja päästömääräykset ja niin edelleen ja niin edelleen elikkä mitään vaaraa ei ole olemassa ja tietenkin sitten jos joku rikkoo lakeja sitäkin varten on tässä maassa järjestelmät eihän tässä missään villissä viidakossa eletä vaan ihan normaalia arkipäivää annetaan niille ihmisille mahdollisuus investoida ja rakentaa jotka sitä haluavat
annan tässä vaiheessa vastauspuheenvuoron ministeri tiilikaiselle viisi minuuttia

voittopuolisesti myönteisestä palautteesta jota tämä lakiesitys on saanut mutta kiitoksia myös niistä huolista mitä täällä nousee että onhan varma että sitten sitä ympäristönsuojelun tasoa ei heikennetä sen täytyy meillä olla koko ajan mielessä ja tällä ajatuksella mennään myös eteenpäin ja aivan kuten edustaja hoskonen äsken toivoi että vielä sitten muutakin tähän tai byrokratian tai hallinnollisen taakan keventämiseen kuuluvaa tulee niin kyllä todellakin aikeissa vielä on että tällaista luvitusta sujuvoittavaa säädöstöä saadaan eduskunnan käsittelyyn syksyn aikana mutta arvoisa puhemies käytän tilaisuuden myös hyväkseni valitettavasti joudun piakkoin poistumaan muihin tehtäviin ottaakseni pienen esimerkin tästä sujuvoittamisesta ilman että ympäristönsuojelun taso laskee tuolla on hetken kuluttua listalla käsittelyssä hallituksen esitys jossa tuotantoeläinten lannan polttoa helpotetaan tässähän on tämä ikuisuuskysymys siitä että saako hevosenlantaa polttaa vai ei no hevosenlanta on hyvä maanparannusaine ja hyviä ravinteita siinä on silloin kun löytyy se paikka ja pelto mihin sitä levitetään mutta valitettavasti monella tallilla ei tällaista kohtuullisen etäisyyden päässä ole ja kun aiemmin tässä hevosenlannan poltossa on vaadittu jätteenpolttolainsäädännön ja jatkuvaa päästömittausseurantaa ja niinpäin pois niin nyt tällä esityksellä sitten tuo aiemmin ajamamme eu säädöksen muutos tuodaan kansalliseen lainsäädäntöön ja merkittävällä tavalla helpotetaan hevosenlannan polttoa ja huomio kyse ei ole siitä jotenkin näitä polton raja arvoja kovasti nyt laskettaisiin vaan kyllä edelleenkin näissä samoissa voimaloissa missä sitten hevosenlantaa voi jatkossa muitten polttoaineitten mukana polttaa on varsin tiukat energiantuotannon yleiset päästövaatimukset voimassa eli kyse on tämänkaltaisesta toiminnasta ja olen tietysti tyytyväinen että tuo hallitusohjelmaankin kirjattu asia nyt nytkähtää eteenpäin arvoisa puhemies näillä näillä aluilla ja toivottavasti ehdimme vielä todellakin tuoda ympäristöministeriöstä joitain tämänkaltaisia esityksiä myös myöhemmin eduskunnan käsittelyyn

arvoisa puhemies käsittelemme nyt hallituksen esitystä jota todellakin on jo kauan odotettu kyse on siis sujuvamman sääntelyn hankkeesta jossa osa nykyisin luvanvaraisista toiminnoista joilta ei eu lainsäädännön mukaan edellytetä ympäristölupaa siirretään nyt sitten ilmoitusmenettelyyn käytännössä kyseeseen tulevat nyt luvanvaraiset toiminnot joiden ympäristövaikutukset ovat pienet näistä valtaosa eläinsuojia ja teollisuuden osalta lähinnä kemian ja elintarviketeollisuuden suhteellisen pienimuotoisia toimintoja tässä siis otetaan tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan ja siitä erityiskiitos hallitukselle ja myös tällä vaalikaudella istuneelle hallituspuolueiden norminpurkutyöryhmälle jossa juuri tämän sääntelyn järkevöittämistä on pidetty esillä

vertailun vuoksi muun muassa ruotsissa pärjätään noin neljällätuhannella luvalla pienimmillään eu lainsäädäntö edellyttäisi sitä että suomessa yritysten ympäristökysymykset käsiteltäisiin vain noin tuhannen toiminnon osalta ympäristöluvalla karsittavaa siis edelleenkin riittää osittain tästä mittavasta lupabyrokratiasta johtuen lupaprosessien kestossa suomen luvut ovat toistaiseksi masentavaa luettavaa kuntien myöntämien lupien käsittelyajat vaihtelevat neljän ja neljäntoista kuukauden välillä aluehallintovirastoissa käsittelyaika on noin yksitoista viiva seitsemäntoista kuukautta monissa eu maissa käsittelyajat ovat merkittävästi lyhempiä lisäksi esimerkiksi hollannissa on käytössä lakisääteinen kahdeksan kuukauden käsittelyaika jossa yritys saa sekä ympäristöluvan että muut toiminnan tarvitsemat keskeiset luvat yhdestä luukusta mielestäni tämä on mahdollisuuksien rajoissa suomessakin pitkät lupajonot merkitsevät sitä että suomi antaa tasoitusta keskeisille kilpailijamaille ekn vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tekemän tutkimuksen mukaan meillä seisoo noin kahden pilkku yhdeksän miljardin euron edestä kotimaisia investointeja ja koko joukko uusia työpaikkoja on näin lupajonoissa päälle tulevat vielä ne tekemättömät ulkomaalaiset investointipäätökset jotka kariutuvat meidän liian raskaan byrokratian takia arvoisa puhemies on päivänselvää että jos me haluamme ylläpitää tässä maassa kasvua on näihin lupaprosesseihin saatava edelleen lisää sujuvuutta tällä hallituksella aika tosin alkaa käymään vähiin tämän toteuttamiselle mutta toivon että ensi keväänä aloittava hallitus voisi jatkaa nyt aloitettua hyvää kehitystä omassa ohjelmassaan

näkökulma jäänyt oikeastaan aiheetta vaille huomiota ja se on näiden ympäristölupien ja tämän luvituksen maksukäytännöt nythän on sellainen tilanne ollut tähän asti että kun tätä lupaa myöntävä viranomainen aluehallintovirasto useimmiten on lupaa käsitellyt niin siitähän on tietenkin sitten määräytynyt luvanhakijalle tietty maksu nyt kun tässä suurin massa ilmoitusmenettelyyn siirtyvistä luvista muodostuu karjatiloista ja karjasuojista niin on syytä nostaa tähän esille se että varmasti monen toiminnanharjoittajan karjatilallisen maksutaakka kevenee nythän kun ilmoitusten ilmoitusten käsittely siirtyy kunnan viranomaisille niin totta kai kunta sitten erikseen määrää omien taksakäytäntöjensä mukaisesti nämä ilmoitusten käsittelymaksut mutta olettaa voi että varsin ison joukon toiminnanharjoittajia lupamaksut nyt sitten kevenevät jopa useista tuhansista euroista alaspäin mielestäni tämä on kyllä hyvää hyvää kehitystä hyvään suuntaan varsinkin kun kaikki tiedostamme maatalouden ja maataloustuotannon ruuantuotannon todella hankalan ja tukalan tilanteen kun siellä investointeja suunnitellaan tuotannon laajentamista tai tuotannon kehittämistä edelleen ja jatkamista niin varmastikin jokainen euro euro varsinkin tuhannet eurot siihen näköalaan ja niihin tarkkoihin laskelmiin

investointeihin lähdetään tai minkälaiseen toiminnan kehittämiseen lähdetään tässäkin mielessä kyllä hallitus ja ministeri tiilikainen ansaitsevat tässä tässä kiitoksen että tätä tätä viedään eteenpäin ja pääsemme sitä nyt täällä eduskunnassa ja valiokunnassa käsittelemään

arvoisa rouva puhemies oikeastaan debattia kuunnellessani innostuin tulemaan pitämään tämän puheenvuoron kun puhutaan normienpurkutalkoista niin täytyy huomata myös se yksi toinen asia että joskus normit ovat sen yksittäisen ihmisen puolella eli eivät normit ole sinällään vain taakka ja rasite vaikkapa maataloudessa puhutaan nyt vaikkapa metsänomistajista joilleka tulee joskus sellainen tilanne varsinkin siinä vaiheessa kun meillä natura alueita kovasti lähdettiin hakemaan ja tehtiin niin sanotusti pakkolunastuksia luonnonsuojelun puitteissa oli hyvä ratkaisu että luontoarvoja nostetaan mutta siinä kohtaa virkamies käytti omaa valtaansa ja sillä yksittäisellä ihmisellä ei siinä ollutkaan enää mitään normeja joilla olisi turvattu eli pitää nähdä se että normit eivät ole vain pahasta vaan siellä on se toinenkin puoli kuka normeja noudattaa ja minkälaista sääntelyä tehdään sujuvoittaminen tässä kohtaa on hyvä mutta pitää uskaltaa kurkistaa myös sinne toiselle puolelle eli aina nähdä mitä se normin purkaminen tarkoittaa missäkin kohtaa mitkä ovat ne taloudelliset vaikutukset äskeiseen edustajan saattaa olla että tämä hallitus voisi vielä tehdä niin että lupamaksut olisivat investoinnin osalta verovähennyskelpoisia niin päästäisiin tästä tavallaan sitten

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies esitys tästä urho kekkosen kansallispuiston asiasta vaikuttaa varsin ongelmattomalta kysymyksessähän on siis maankäytön muuttaminen sillä tavalla että yhdeksän pilkku kolme hehtaaria otetaan kansallispuistosta pois ja vastaavasti satayhdeksänkymmentäkahdeksan hehtaaria toiselta puolelta sitten lisätään syynä on se että tankavaaran luonnonsuojelukohteeseen halutaan tiettyjä rakennuksia rakentaa jotka palvelevat sitten matkailua ja myös voidaan katsoa näitä luontoarvoja

kansallispuiston alueelle rakentaminenhan ei pääsääntöisesti ole mahdollista ja sen takia tämä muutos tehdään ylipäätään näistä kansallispuistoista joita meillä nyt on neljäkymmentä kappaletta tässä kahden vaalikauden aikana olen saanut olla itse ympäristövaliokunnassa useaakin perustamassa ja on hienoa että niitä on tullut lisää hehtaareja on myös tullut lisää se asettaa tietysti kasvavia paineita metsähallitukselle jonka eurot eivät sitten ole aivan seuranneet kaikilta osin perässä että että pystytään sitten näitä retkeilyverkostoja ja ja laavuja ja autiotupia myös ylläpitämään viime syksynä valtiovarainvaliokunnassa heinosen kanssa teimme töitä ja saimme satatuhatta euroa korvamerkattua autiotupien korjausvelan hoitamiseen se oli askel oikeaan suuntaan ja nyt sitten budjettiriihessä saatiin yksi pilkku yhdeksän miljoonaa euroa retkeilyalueiden ja virkistysalueiden korjauksiin ja kunnossapitoon lähinnä näitä reittejä siinäkin pyritään parantamaan oikein hyvä kävijämääristä tosiaan kaksituhattayksi kansallispuistoissa kävi ihmistä kaksituhattaseitsemäntoista kävi kolmemiljoonaasatatuhatta että on aika huikeaa se kasvu ne ovat hyvin investoituja euroja ja terveysvaikutukset ovat merkittäviä ja paikallistalouteen eurot tulevat kymmenen jopa viisitoista kertaisesti takaisin sinne paikalliseen

arvoisa rouva puhemies olemme käsitelleet aikanaan näitä perustamisia kun itsekin olin ympäristövaliokunnassa ja nyt sitten ympäristö ja asuntojaostossa valtiovarainvaliokunnassa niin kuin edustaja kiuru tuossa edellä toi esiin aika yleisesti huoli tulee tällä hetkellä siitä että metsähallituksen luontopalveluiden resurssit eivät ole riittäviä riittäviä neljänkymmenen

on sattunut näillä alueilla yksi ikävä onnettomuus jossa toki todennäköisesti myös jonkun verran on ollut ollut väärää väärää käyttäytymistä taikka taikka ohjeidenkin laiminlyöntiä mutta siitä huolimatta sitä työtä pitää jatkaa että pitkospuut ja ja muut rakenteet pysyvät ajan tasalla

takaisin paikallisen talouden ja elinvoiman kautta tässä esityksessähän on kyse vain siitä että urho kekkosen puistosta pieni osa otetaan pois ja ja mahdollistetaan siellä kiinteiden rakenteiden tekeminen se palvelee nimenomaan tätä pinta alaltaan merkittävästi kasvavaa urho kekkosen kansallispuistoa eli vain pieni osa pois ja ja lähes kaksisataa hehtaaria maata vastaavasti sitten tuolta suomun villen alueelta tulee tulee kansallispuiston osaksi mutta se miksi oikeastaan puheenvuoron pyysin on on meidän kansallispuistojemme kasvava valkohäntäpeura ja hirvikanta väistämättä tulevat hallitukset ovat siinä tilanteessa että joudutaan keskustelemaan siitä että suomessakin kansallispuistoissa myös etelä suomessa pitäisi sallia rajattu vastuullinen metsästäminen meillä on niin pirstaloituneita pirstaloituneita osa näistä etelä suomen kansallispuistoista että niissä ei pääse syntymään luonnollista ja ja vahvaa petokantaa joka pitäisi esimerkiksi hirvieläinkannat kohtuullisella tasolla jo nyt on merkittäviä liikennevaarariskejä näiden alueiden läheisyydessä toivon että tämä keskustelu suomessa käydään meillä on maailmalta lukuisia esimerkkejä siitä miten kansallispuistoissa

arvoisa rouva puhemies yhdyn niihin huoliin mitä tässä edellä on esitetty tai mihinkä on viitattu liittyen kansallispuistojen erilaisten rakenteiden ylläpidon rahoitukseen on tietenkin iloinen asia että olemme tässä tälläkin hallituskaudella saaneet perustaa uuden kansallispuiston tuonne hossaan ja edellinen taisi olla etelä konneveden kansallispuisto tuolla keski suomen ja savon rajamailla ja se on kyllä ottanut paikkansa kansallispuistojen joukossa ja myös elinvoimaa sinne paikallisiin kuntiin konneveden kuntaan ja rautalammille ja sille alueelle mutta tämä tämä on jatkossa kasvava ongelma koska kuitenkaan emme ole sitten pystyneet tiukoista reunaehdoista johtuen kasvattamaan tätä ylläpidon rahoitusta riittävällä riittävällä tavalla joskin siihen pientä helpotusta tässä vaalikauden mittaan on myös eduskunnan toimesta saatu mutta tässä kyseisessä käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessähän on tosiaan tarkoituksena erottaa kansallispuistosta tällainen pieni tankavaaran luontokeskuksen alue ja sitten laajentaa tätä kansallispuistoa toisilta osin minulla oli tilaisuus alkuviikosta vierailla tuolla alueella ja olin siellä myöskin sodankylän kunnan edustajien kanssa keskustelemassa ja vaikka en lapin vaalipiirin kansanedustaja olekaan olen olen todella iloinen että tämä menee eteenpäin koska nämä sodankylän kunnan edustajat todella pitivät tätä tärkeänä hankkeena tankavaaran alueen kehittäminen mahdollistuu nyt aivan uudella tavalla se ei ole ollut mahdollista nyt kun se on ollut osa kansallispuistoa kun kuitenkaan sitten luontopalvelut ei ole tätä luontokeskusta halunnut ylläpitää vaan pikemminkin ajaa sitä alas nyt jatkossa on sitten ilmeisesti viedä eteenpäin mahdollisesti yrittäjien voimin ja kehittää tätä tankavaaran keskusta matkailullisesti pitemmälle nyt sitten paikallisin voimin ja kovasti he toivovat tämän hallituksen esityksen nopeaa käsittelyä ja toivon että se nyt sitten eduskunnassa eteneekin asiaan kuuluvalla tavalla

arvoisa puhemies toivon todella että nämä huolet metsähallituksen luontopalvelujen selvästä alibudjetoinnista tullaan huomioimaan ensi vuoden talousarviota laadittaessa tässä loppuvuoden aikana

tämän mahdollistamiseksi on hyvin valmisteltu ja kannatettava kaikki lausunnonantajat näyttävät suhtautuneen pääosin positiivisesti tähän ehdotukseen ja muun muassa suomen ympäristökeskus on pitänyt tuota korvaavaa sadanyhdeksänkymmenenkahdeksan hehtaarin suomun villen eli suomujokivarren aluetta

vasta perustetussa hossan kansallispuistossa joka on valtion virkistysalueena ollut olemassa jo pitkään aivan samalla tavalla hossan luontokeskuksessa kuulin että kävijämäärät ovat kansallispuiston perustamisen jälkeen kaksinkertaistuneet hyvin lyhyessä ajassa ja tämä alkaa näkyä ja tuntua myös siellä aluetalouksissa

arvoisa puhemies niin kuin täällä näistä puheenvuoroista on kuulunut tämä hallituksen esitys on ristiriidaton ja kannatettava erityisesti luontomatkailun näkökulmasta ja muutoinkin luontoarvojen suojelun puolesta kansallispuistoon liitettävä kiinteistö muodostaa maisemallisesti arvokkaan ja luontotyypiltään monipuolisen harjualueen suomujoen varteen

muun muassa hossan kansallispuistoa perustettiin täällä usea edustaja totesi sen että esimerkiksi kun matkailijat suomen ulkopuolelta ovat suomesta kiinnostuneita he googlaavat hyvin yleisesti suomi kansallispuistot eli kansallispuistot on se käyntikortti ja valtti mistä meidän pitää pitää huolta tästäkin syystä olen erittäin tyytyväinen että täällä hyvin yleisesti ollaan huolissaan myöskin niistä resursseista

kansallispuistojen infrastruktuurin kunnostamiseen on tarkoituksenmukaista että kansallispuistoissa on merkityt reitit jotta sitten suojellaan sitä haavoittuvaa luontoa mutta tätä varten tarvitaan näitä pitkospuita

lisätä näitten näitten kansallispuistojen vetovoimaa matkailijoitten silmissä tarvittaisiin varmaan myöskin uudentyyppisiä investointeja näille alueille kaiken kaikkiaan on äärimmäisen tärkeätä että me me näemme kansallispuistot ja luontoarvojen säilyttämisen sellaisena kestävän kehityksen muotona jossa myös taloudellisella toiminnalla on mahdollisuuksia tästä syystä on erityisen tarkkaan mietittävä mitä kansallispuistoissa voidaan tehdä jotta niitten luontoarvot säilyvät arvoisa

kyllä juuri näin kuin edustaja myller tässä sanoi on tärkeää miettiä mitä siellä voidaan tehdä ja sitten terveysvaikutuksista ja näistä mainitsitte metsähallitus selvitti näitä terveysvaikutuksia miten ihmiset itse kokivat ne ja selvitysten mukaan käynnin arvoksi ihmiset itse antoivat noin sata euroa siitä on myös ihan selkeää tutkittua tietoa kuinka luontoympäristö ja metsä vaikuttavat verenpaineeseen syketiheyteen ja tämäntyyppisiin asioihin kun kävijämäärät kasvavat tietysti herää kysymys että tarvitaanko lisää kansallispuistoja minulla ei ole mitään sitä vastaan jos kansallispuistoille löytyy uusia kohteita paikallinen hyväksyttävyys on tietysti tärkeätä ja itse mielelläni näkisin käsivarren suurtuntureiden kansallispuiston ja siitä viime vaalikaudella tehtiinkin selvitys mutta se ei edennyt koska paikallinen väestö koki sen jollain tavalla itselleen vieraaksi ehkä ehkä siinä sitten jossain vaiheessa aika on kypsä ja löydetään semmoiset ratkaisut jotka tyydyttävät kaikkia ja nähdään myös ne taloudelliset arvot sen kansallispuiston näkökulmasta joka voi sinne paikallistalouteen tuoda enemmän kuin tilanne jossa sitä kansallispuistoa ei ole sitten tässä mainittiin näistä investoinneista ja siitä mitä rakenteita kansallispuistoon pitää tuoda lisää niin siinä kannattaa kyllä tietysti olla hyvin varovainen mitä sinne tuodaan koska se hiljaisuus ja luonto ovat ehkä se juttu numero yksi näin itse oletan että enemmistö ajattelee lemmenjoen kansallispuiston alueella koneellinen kullankaivuu on loppumassa ja se ei ehkä nyt sitten varsinkaan ulkomaisten turistien näkökulmasta ole se juttu minkä takia sinne tullaan että nähdään kaksikymmentä viiva kolmekymmentä kaivinkonetta ja se pitkä siirtymäaika on nyt loppumassa ja saa loppuakin

arvoisa rouva puhemies tässähän meillä on käsittelyssä paljon julkisuudessakin huomiota aikanaan herättänyt norminpurkuhanke joka nyt on etenemässä maaliin eduskunnan käsittelyyn tässähän todellakin on tarkoituksena mahdollistaa hevosenlannan käyttö energiantuotannossa entistä helpommin minulla oli mielenkiintoinen tilaisuus keväällä tutustua järvenpäässä fortumin chp voimalaitokseen jossa muiden

metsäpohjaisten biopolttoaineiden ohella käytetään muun muassa hevosenlantaa jo nyt tietty määrä tietty määrä energiantuotantoon he pitivät sitä erittäin hyvänä kokonaistaloudellisena ratkaisuna heidän itsensä ja myöskin hevostilallisten kannalta mutta tämä prosessi millä he saivat tähän luvat oli todellakin erittäin vaikea ja pitkällinen ja nyt tämän mainion norminpurkuesityksen myötä tämän pitäisi helpottua tämä esityshän koskee ennen kaikkea niitä alueita joilla hevostalous on erittäin laajaa tuolla laajalla maaseudulla on tyypillisesti hevostiloja joilla on myös omaa peltoa ja omaa viljelysmaata lantaa pystytään lannoitekäytössä hyödyntämään mutta esimerkiksi täällä uudellamaalla ja myös tietyillä alueilla keski suomessa jyväskylän ympäristössä näin esimerkkinä mainittuna on aika paljon hevostiloja joilla ei kuitenkaan sitä omaa viljelysmaata ole ja uskon että tämä tämä on myöskin hevostalouden kannalta positiivinen esitys toivotaan että sinne tällainen hyvä kiertotalousekosysteemi ja keräilyjärjestelmä syntyy haluan kiinnittää huomiota myös siihen että tällä esityksellähän mahdollistetaan kaikkien karjaeläinten lannan poltto mielestäni kuitenkin tulee lähteä siitä että

käyttö viljelyksessä lannoitteena on koska sillä pystytään korvaamaan ja vähentämään kemiallisten lannoitteiden teollisesti valmistettavien lannoitteiden käyttöä kuten tiedämme erilaisten keinotekoisten lannoitteiden valmistuksella on kuitenkin varsin isoja ilmastopäästöjä ne kuluttavat luonnonvaroja ja ja tuottavat tiettyjä päästöjä aina kun niitä pystytään mahdollisimman laajasti korvaamaan karjanlannalla pystytään näitä päästöjä ja tätä rasitusta ilmastolle välttämään haluan haluan sen tähän loppuun todeta että sen ensisijaisen paikan tulee kuitenkin olla viljelykseen viljelykseen käytettynä lannoitteena mutta tämä on hyvä esitys kiitos siitä

arvoisa puhemies lakiesityksellä laitetaan täytäntöön eun sivutuotteita koskevan asetuksen muutos komission asetus antaa mahdollisuuden eräisiin polttoa edelleen helpottaviin kansallisiin poikkeuksiin jotka nyt toimeenpannaan muuttamalla ympäristönsuojelulakia ja eläimistä saatavista sivutuotteista annettua lakia esityksen mukaan tuotantoeläinten lantaa voidaan käyttää polttoaineena pienissä korkeintaan viidenkymmenen megawatin lämpölaitoksissa eli hevosen ja muunkin karjan lannan käyttö polttoaineena sallitaan käytännössä asia koskee vain hevosenlantaa koska sen kuivikkeena käytetään yleensä sahanpurua eli valtaosa lannan määrästä on puuta karjanlantaa kyetään hyödyntämään paremmin lannoitteena hevosenlantaa syntyy noin viiva seitsemänsataatuhatta tonnia vuodessa raaka aineena hevosenlanta sisältää erittäin paljon energiaa jonka voi puristaa käyttöä varten pelleteiksi tai briketeiksi yhden hevosen päivässä tuottama lanta kuivikkeen kanssa vastaa energialtaan noin kolmea polttoöljylitraa lainsäädäntömuutosten jälkeen polttoon arvioidaan ohjautuvan aluksi noin satatuhatta tonnia hevosenlantaa vuodessa poltto tuo talleille yhden uuden vaihtoehdon lantahuollon järjestämiseen suomessa on runsaasti lannanpolttoon soveltuvia kattiloita ja lannanpolton helpottaminen parantaa energiaomavaraisuutta erityisesti niillä alueilla joilla on hevoskeskittymiä niitä on suurten raviratojen lähialueilla suomessa noin seitsemänkymmentätuhatta hevosta keskimäärin neljän viiden hevosen lannalla voisi laskennallisesti lämmittää omakotitalon ympärivuotisesti suomessa on kuntia ja asuinalueita kuten orimattila ja ypäjä jotka voisivat olla energiaomavaraisia hevosenlannasta mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan etelä savon hevosenlantamäärä lämmittäisi lähes seitsemänsataa omakotitaloa loput joudutaan edelleen käyttämään pääasiassa maanparannusaineena tai lannoitteena kuten nykylainsäädäntö edellyttää hevosenlannan energiakäytön selvittäminen ehdittiin kirjata juha sipilän hallituksen ohjelmaan jo hallitusneuvotteluiden alkumetreillä nyt tavoite on toteutumassa kun ympäristöministeriö sekä maa ja metsätalousministeriö ovat valmistelleet aiheesta tuoreen kansallisen lakiehdotuksen jota nyt käsittelemme kannatan tätä hallituksen esitystä lämpimästi

arvoisa

ensimmäisen kerran reilu kymmenen vuotta sitten eli aika pitkästä taipaleesta on ollut kyse tämän tämän työn parissa ja ja kun tietää miten paljon energiaa sinä aikana on hukattu niin niin ei voi kuin ihmetellä sitä että tässä ei aiemmin ole saatu päätöstä nyt hallitus on lopulta antanut meille esityksen lannanpolton helpottamiseksi eli hevosenlannan polttoon ei enää jatkossa tarvita jätteenpolttolupaa korkeintaan viidenkymmenen megawatin energiantuotantoyksiköissä aika monta kottikärryllistä on siis näiden kymmenen vuoden aikana ehtinyt mennä energiaa hukkaan onneksi viime hallitusneuvotteluissa saimme sitten asiasta vahvan velvoittavan kirjauksen hallitusohjelmaan ja normienpurun nimissä homma lähti etenemään ja ja nyt tämä esitys on meillä täällä eduskunnan käsittelyssä polttaminen pienissä ja keskisuurissa alle viidenkymmenen megawatin yksiköissä katsotaan jatkossa siis jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi ja kymmenen vuoden työ tuottaa näin toivottua tulosta ympäristöministeriö ja maa ja metsätalousministeriö tekivät tarvittavat muutokset ympäristönsuojelulakiin ja eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin ja nämä nyt saatu eduskunnan käsittelyyn ja lainsäädäntö on tarkoitus saada saada voimaan tämän hallituskauden aikana nyt laki sallii siis hevosten mutta myös muiden tuotantoeläinten lannan polttamisen energiakäytössä polttoon ei siis tarvita enää jätteenpolttolupaa ja niin kuin edellä kuulimme suomessa on tällä hetkellä hevosia noin seitsemänkymmentätuhatta ja näiden päivittäinen lanta vastaa siis yli kahtasataakymmentätuhatta litraa polttoöljyä ja päälle tulee vielä noin viidentoistatuhannen ponin tarpeet eli aika isosta energiamäärästä on kyse tästä laskien siis jo neljällä viiva viidellä hevosella lämmitetään omakotitalo ja tämän lain myötä pystytään lantaa hyödyntämään paremmin myös isoissa hevoskeskittymissä kuten ypäjällä ja orimattilassa ja olen varma että yhteisiä polttolaitoksia syntyy muuallekin esimerkiksi vermon alueesta voisi hyvinkin ajatella että tulevaisuudessa

lannan jälleenkäsittelyyn on kulunut enemmän rahaa kuin hevosten rehuihin ja ja nyt voidaan kääntää tämä positiivisella tavalla ympäri tästä noin seitsemästäsadastatuhannesta tonnista arvioidaan tämän lainsäädäntömuutoksen myötä jatkossa menevän energiahyötykäyttöön noin satatuhatta tonnia tässä edellä puhuttiin siitä että jatkossakin valtaosa käytetään varmasti peltoihin ja se on totta mutta niin kuin edustaja mäkipää edellä toi esille niin aika monella tallilla edelleen käytetään kutterinpurua kuivikkeena ja silloin itse asiassa ei lannan levittäminen peltoon ole järkevää ja sitä ei haluta ottaa vastaan sillä tuo kutterinpuru palaessaan palaessaan vie enempi energiaa kuin siitä siitä

esimerkiksi ruotsista löytyy hyviä esimerkkejä niin sanotuista kuutiopolttimista kuutiopolttimista joilla voidaan aika pieniäkin pieniäkin määriä sitten polttaa tämän kevennetyn lainsäädännön myötä tämä on ollut ihmeellinen asia että suomessa tämä ei ole ennen onnistunut kaikki aiemmat maa ja metsätalousministerit ja ympäristöministerit ovat menneet eu direktiivin taakse ja sanoneet että eu direktiivi ei tätä mahdollista mutta se ei ole pitänyt paikkaansa ruotsissa tanskassa hollannissa saksassa monessa muussa maassa on jo näiden kymmenen vuoden ajan hevosenlantaa hyötykäytetty polttamalla ja nyt olen iloinen että ministeri kimmo tiilikaisen johdolla tämä pitkäaikainen työ saadaan päätökseen ja voin kääntää seuraavan tehtävän tehtävän tuolta esille

on toki varsin ilahduttavaa että näin saamme hevoset ja ponitkin mukaan kiertotalouteen ja ilmastonmuutoksen torjuntatoimiin ainakin sikäli mikäli tuo lannan poltosta saatava energiamäärä todella ja toivottavasti korvaa fossiilisen öljyn polttoa tämä lakiesitys on varsin ongelmaton ja kannatettava lisähuomiona tähän keskusteluun toisin sen että että karjatalouden ja ja muun eläintenpidon lantaa hevoset pois lukien on todella tarpeen käyttää peltojen lannoitukseen toivoisin itse kuitenkin että sekin käyttö jalostuisi niin että että käyttäisimme tuon muun lannan ensin biokaasulaitoksissa ja sitten sitä rejektiä jossa ravinteet ovat sellaisessa muodossa että ne kasvillisuuteen parhaiten sitoutuvat ja vähiten vesistöihin huuhtoutuvat käytettäisiin pelloilla siinä meillä vielä tehtävää riittää

puhemies tämä on itsellekin tuttu aihe avustaja laittoi viestin että minä olen vuonna kaksituhattakaksitoista tehnyt ensimmäisen kerran kirjallisen kysymyksen tästä aiheesta ja olen senkin jälkeen eri tavoin pitänyt asiaa

koko kansaa kosketa mutta hevosalaa kuitenkin ja on hienoa että tässä päästään viimeinkin eteenpäin pitkäjänteinen työ voi tuottaa tulosta ja eu politiikkaan voi vaikuttaa on varmaan niin että kaikkea lantaa ei kannata polttaa vaan lannoite ja muu käyttö on monessa kohtaa järkevämpää mutta on se kuitenkin tärkeä ja hyvä asia hevosalalle että myös tämä energiakäyttö on mahdollista tätä on paljon toivottu ja ja tämä on hyvin maalais tai kaupunkilaisjärkeen sopiva ratkaisu ja uskon että moni hevostalli ihminen ja hevosihminen tästä kyllä kiittää sarjassa pieniä suuria asioita tästä on syytä iloisesti hirnahtaa

arvoisa rouva puhemies hirnutaan yhdessä toki voisi ilkikurisesti sanoa toivotaan että tämä nyt ei ole sitä että kansanedustajat käyttävät epäsopivaa ja halveksivaa kieltä että tämä hallitus ei pelkästään puhu vaan myös polttaa sitä tämä on sinällään hyvä hyvä hanke koska maatalouden osalta on hirveän tärkeätä että se mitä hevonen syö jo itsessään toivoisinkin että tässä keskustelussa ruvettaisiin käyttämään kuivike sanaa eikä puhuttaisi lannasta se on väärä termi se ei ole lantaa vaan se on joko turvetta olkea tai purua joka sitten kootaan silloin me saisimme kansan keskuudessa vähän ehkä ymmärrettävämmän muodon tälle ajatukselle mitä hallitus on nyt ajanut

olisi tärkeää että nyt tämä hallitus tätä asiaa edistäessään voisi miettiä onko isoja mahdollisuuksia siihen että kompostoidaan ja siitä otetaan biokaasuna se mikä voisi tulla pelkästään lämpöenergiana poltettaessa jolloin sitten voidaan välttyä hiilidioksidipäästöiltä tämä olisi se seuraava askel olen ollut jo viime eduskuntakaudella kannattamassa sitä että me voimme tehdä

nyt kiipeänkin tuonne pönttöön

kolme minuuttia saa paikalta puhua

kiitoksia näen tämän kyllä tarpeellisena ja tämä on nyt semmoista maalaisjärkeä mitä tässä hallituksessa on osaltaan kyllä tuotu esille on hyvä että että asiasta keskustellaan ja siitä on erilaisia näkemyksiä mutta nyt sitten polttamisen sijasta tosiaankin toivoisin että tämä hallitus voisi vielä pohtia sitä että jospa järjestelmää voitaisiin tuoda sinne uusiutuvan energian puolelle vielä enemmän niin että me tekisimme siitä mädättämisen kautta kaasua ja käyttäisimme sitten maanparannusaineena sitä lopputuotetta täällä edustaja heinonen omassa puheenvuorossaan asiantuntevasti kertoi

jos käytetään kutterinpurua taikka purua ja viedään se peltoon ja hän varmasti tarkoitti sitä että puru palaessaan imee maanparannukseen ja kasvun voimaan olevan energian ei ole kysymys niin kuin energiasta sinällään vaan siitä että puru polttaa itsessään niin paljon kun siellä on näitä öljypohjaisia ainesosia kun se mätänee ja se syö sen hevosenlannasta tulevan kasvuvoiman ja se ei ei todellakaan edesauta sitä kasvua mutta kun me nyt olemme tämän hallitusohjelman tiimoilta keskustelemassa siitä onko turve uudistuvaa vai ei vaikka niissä talleissa missä minulla on ollut hevoskontakteja käytetään nimenomaan turvetta on hyvä keskustella siitä että mitä me sen jatkon kanssa teemme poltetaanko vai vai kehitetäänkö edelleen biopolttoaineiden osalta kaasuntuotantoon sopivia ratkaisuja tässä on haaste sitten tulevalle ja varmasti tällekin hallitukselle toivottavasti asia on sinällään hyvä ollaan otettu härkää sarvista kiinni me tiedämme jo nyt että meillä olisi jopa jäteöljylle mahdollisia ratkaisuja hiukkaspäästöjen ja

paljonko hiilidioksidia tulee ilmaan meillä olisi maatiloille tuoda ratkaisuja jotka helpottavat tätä ahdinkoa mutta tätä ei ole toteutettu tiedän että valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja timo kalli on jo aiemmin kirjallisella kysymyksellään lähestynyt sitä että miksi emme voi käyttää maatiloilla näitä ympäristöystävällisiä polttolaitoksia jotka täyttävät suomessa nyt valtion omistuksessa olevan jätteenkäsittelylaitoksen mukaiset kriteerit oikeastaan nyt kun tässä on mahdollisuus kysynkin keskustan

eduskuntaryhmän puheenjohtajalta onko niin että uskaltaisimme olla maatalouden asialla siten että tässäkin asiassa voisimme lähtökohtaisesti pureutua siihen että mikä on siltä osin että ne joudutaan viemään sinne riihimäelle kun ne voitaisiin hyötykäyttää samalla puhtaalla teknologialla kuin siellä riihimäellä

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on on erittäin hyvä ja kannatettava ja

ollaksemme rehellisiä eihän hevosenlanta ole koskaan ollut mikään jäte puutarhaa hoitavat ihmiset tietävät että hevosenlannalla on aina ollut erittäin positiivisia vaikutuksia puutarhanhoidossa tiettyihin kukkalajeihin minä en ole floristi en ymmärrä kukkien kasvatuksesta juolavehnän kyllä erotan horsmasta mutta siihenpä se sitten jääkin mutta se tärkeä asia tässä lakiesityksessä on nyt että päästään ihan maalaisjärjen mukaiseen arkijärjen mukaiseen ratkaisuun korostan arvoisa rouva puhemies että tämä lakiesitys ei koske pelkästään maatiloja pitää muistaa että meillä suomessa tällä hetkellä koko hevostalouden merkittävä osa perustuu sellaisille hevostiloille jotka eivät ole maatiloja hevostalleja ratsastustalleja ravitalleja joilla on hyvin vähän peltoa jopa ei ollenkaan elikkä näin ollen heillehän se on jättimäinen ongelma mitä tehdä sille hevosesta tulevalle jätteelle jotta järkevästi saataisiin hyödynnettyä eikä sitä tarvitsisi köijätä jonnekin ongelmajätelaitokseen poltettavaksi heillehän tällä on valtava merkitys heiltä puuttuu se pelto tai se pelto on hyvin kaukana ja tässä sitten kun käytetään sopivia kuivikkeita siellä hevostalleissa niitähän voi olla kymmeniä isolla tilalla niin tämä voidaan vaikka pelletoida tai muuten käsitellä ja sen jälkeen polttaa energiaksi se on nimittäin uskomaton määrä energiaa mitä yksi hevonen vuodessa tuottaa kuivikkeineen päivineen ystävälläni on hevostalli ja jos oikein muistan

kuusi hevosta siellä

kuuden hevosen tallia pitävä maatila tai yritys siellä on muutakin yritystoimintaa ja hän sanoi että kun hän tekee seuraavan remontin ja kuudelle hevoselle järjestää sen jätteenkäsittelyn niin että sitten poltetaan ne jätteet niin heidän koko kiinteistökombinaattinsa pystytään lämmittämään sillä kuuden hevosen tuottamalla jätteellä lisättynä tietysti siihen sekoitettavalla kutterilla ja turpeella turve on kuitenkin sellainen aine joka tässäkin tapauksessa on aivan erinomainen luonnonmateriaali ja ihan varmasti biopohjainen aine ja se myös uusiutuu tiedän että nousevat kantapäilleen kun minä näin sanon mutta sitä vain vuodessa tulee enemmän suomeen kuin sitä käytetään niin silloin minä katson että se on uusiutuvaa tiedän että nämä sofistit jotka viisastelevat sanojen kanssa ovat eri mieltä mutta tämä on kuitenkin arkirealismia ja biologiaa ja kai meidän totuuskin on tunnustettava tässä talossa

kuiduttavan teollisuuden raaka aineeksi ja energiapuuta ei ole varastoissakaan kun sen hinta on ollut tähän asti aivan onneton niin sehän johtaisi siihen että me olisimme sen jälkeen aika pitkälti ulkomaisen tuonnin varassa turvetta on onneksi jonkun verran varastossa tämä seuraava talvi olkoon se mimmoinen tahansa opettaa meille miten energiapolitiikkaa tulee hoitaa hoitaa tämä pieni hallituksen esitys numero yhdeksäänkymmeneenviiteen osaltaan hoitaa sitä hyvin vähän mutta tämä on erittäin tärkeää että me otamme vihdoin ja viimein järjen käteen yleensähän missä tahansa asiassa koskee myös meitä poliitikkoja kun ottaa järjen käteen ja ajattelee silloin yleensä

arvoisa puhemies edustaja myllykoskelle varmaan tuo asia minkä nostitte puheenne lopussa esille on semmoinen mitä kannattaa vakavasti pohdiskella ja tutkia edustaja hoskonen sanoi että tämä on pieni ja minäkin sanon että tämä on pieni asia mutta on se kuitenkin suuri tämän alan ihmisille

itse asiassa tarkistin tuossa vielä tilastot suomessa oli viime vuoden lopussa noin seitsemänkymmentäviisituhatta rekisteröityä hevosta onhan se nyt tietysti melkoinen joukko sekin ja eihän tämä ole mikään kuoleva ala vaan pikemminkin päinvastoin uusia hevosharrastajia tulee lapsista ja nuorista ja sitten on jos oikein muistan lukeneeni tämmöinen vuotiaat naiset jotka ovat jo lapsena harrastaneet hevosia ja sitten vähän aikuisemmalla iällä siihen uudestaan intoutuvat itsekin tunnen aika läheltäkin sellaisia sellaisia ihmisiä hevosharrastus on hieno hieno harrastus mutta rekisteröityä hevosta ja ja hevosalalla toimii noin kolmetuhatta yritystä joista päätoimisia on yli neljäkymmentä prosenttia ja kun näitä tilastoja tässä tarkastelen niin kuusituhatta viiva seitsemäntuhatta henkilötyövuotta ja kaikkiaan neljätoistatuhatta viiva viisitoistatuhatta ihmistä suomessa saa toimeentulonsa tai ainakin osan toimeentulostaan hevostaloudesta kyllä nämä ovat semmoisia numeroita että kyllä näistä joutaa ja pitää ja on syytä eduskunnassa joku keskustelu käydä niin kuin tässä nyt on on käyty ei tämä täysin marginaaliasia ole ja pienistä puroistahan ne suuretkin virrat kasvavat meidän täytyy täällä eduskunnassa hoitaa pienempiä ja suurempia asioita ja on hienoa että nyt tämä alan pitkään toivoma toivoma ratkaisu on pöydällä toivottavasti tämä asia saadaan sitten jouhevasti ja ripeästi vietyä tästä eduskuntakäsittelystä läpi

arvoisa rouva puhemies tässä esitetään lakia ympäristövaikutusten arvioinnista muutettavan siltä osin kuin tuossa laissa on lain liitteeseen kirjattu mistä mistä hankkeista ympäristövaikutusten arviointimenettely tulee suorittaa päivitys vaikuttaa onnistuneen oikein hyvin tämä on lähtökohtaisesti aivan kannatettava lakiesitys tosin työryhmässä joka tätä on valmistellut elinkeinoelämän keskusliitto halusi karsia niitä hankkeita joista ympäristövaikutusten arviointi lain mukaan vaaditaan

suomen ja viron väliset tunnelit tämä on hyvä lisäys luetteloon arvoisa puhemies suomessa tehdään edelleenkin eurooppalaisittain verrattain vähän ympäristövaikutusten arviointia enemmänkin voisimme toivoa tässä lakiesityksessä mielestäni hyvää on myös se että esitys tiukentaa turvetuotannon ympäristövaikutusten arvioinnin säännöstä kun tähän saakka ympäristövaikutusten arviointia on vaadittu yli sadanviidenkymmenen hehtaarin yhtenäiseksi katsotulle alueelle niin tuo kirjaus lain kirjaus yhtenäiseksi katsottu on itse asiassa vesittänyt lainsäätäjän tarkoittamaa vaatimusta ja se on ollut direktiivin kanssa ristiriidassa ja aiheuttanut tulkintaepäselvyyksiä nyt tämä ristiriita poistuu parannettavaakin tähän lakiesitykseen osittain jää esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia vaativan turvetuotannon pinta alaksi tuo sataviisikymmentä hehtaaria edelleenkin on melko suuri työryhmässä esiintyi sadan hehtaarin rajaus joka olisi voinut olla parempi

keskustelu on päättynyt anteeksi

puhemies nopeus on kuitenkin aina hyödyksi loppujen lopuksi arvoisa rouva puhemies vielä tästä ympäristövaikutusten arvioinnista ymmärrän tämän vihreän liiton näkökulman sen että kaikki pitäisi arvioida kymmenen kertaa jopa sata kertaa mutta pitää muistaa sekin että tässäkin kaupungissa viime vuonna poltettiin uusi ennätys kivihiilen poltossa ylivoimainen suomen ennätys sata vuotiaan suomen kunniaksi eikö näillä ole sitten ympäristövaikutuksia kun ajetaan vorkutasta venäjältä ja puolasta ja vaikka mistä kivihiiltä tänne ja sitten vihreäthän yrittävät kaikin tavoin tehdä valtavaa propagandaa siitä että maailma pilaantuu kun turvetta poltetaan tai käytetään johonkin muuhun mutta sitten sallitaan valtavat määrät kivihiiltä ajatelkaapa tehkääpä sellainen ympäristövaikutusarviointi edustaja halmeenpää jossa tutkitte sen kun kivihiiltä poltetaan ja kun siitä kaasut leviävät helsinkiläisten niskaan niin kuinka monta keuhkosyöpätapausta tai verisyöpätapausta tulee kun näitä valtavia ympäristömyrkkyjä levitetään ihmisten niskaan vuosittain kaikki tiedämme että palamisessahan niitä kaasuja syntyy jotka nimenomaan keuhkoille ovat vaarallisia

osa on jo puhdistettu mutta sieltä karkaa aina niitä pieniä partikkeleja jotka ovat terveydelle vaarallisia aivan kuten tiedämme tupakassakin on niitä partikkeleja jotka keuhkosyöpää aiheuttavat ja kuten tiedämme arvoisa puhemies lopuksi kivihiilitervallahan aikanaan kyllästettiin ratapölkkyjä sitä pidettiin valtavan pahana myrkkynä ja vihreätkin ovat huutaneet kurkku suorana pitkän aikaa että se on valtava myrkky ei se nyt ihan valtava myrkky ole kun sitä tässä kaupungissa poltetaan satojatuhansia tonneja vuodessa ja se kaasu levitetään vielä

niin kuin se minun mielestäni pitäisi ymmärtää mutta en jää sitä suremaan vaan toivoisin että joskus tässäkin asiassa se suhteellisuudentaju otettaisiin huomioon